työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu alkaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mika niikon esittelypuheenvuorolla ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen tai täysistuntokäsittelyn kuluessa varatut puheenvuorot ovat normaalin eli enintään kolmen minuutin mittaisia ulkoministeri on pyytänyt viiden minuutin mittaista puheenvuoroa ja saatte sen valiokunnan puheenjohtajan esittelyn jälkeen

arvoisa puhemies

taisteluosastokonsepti hyväksyttiin vuonna kaksituhattaneljä kyseessä on valmiusjoukko johon osallistuvien maiden vahtivuorot vaihtuvat puolen vuoden välein valmiusaikaa edeltää koulutusjakso osaston tarkoituksena on vahvistaa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa sekä luoda lisäkeinoja maailmanlaajuiselle kriisinhallinnalle osastoa voidaan käyttää lyhytkestoisesti esimerkiksi rajatun alueen turvaamiseen haltuunottoon tai vakauttamiseen joko itsenäisesti tai ykn tukena taisteluosastoa voitaisiin käyttää myös humanitaarisiin tehtäviin ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä valmiusvuoronsa aloittavaan osastoon kuuluu sotilaita yhdeksästä eri maasta osallistuvien suomalaisten määrä on noin kahdeksankymmentä kuten selonteosta ilmenee ei taisteluosastoja ole koskaan kuluneiden kuudentoista vuoden aikana käytetty kriisinhallintaoperaatioissa taisteluosastoihin osallistuminen on vapaaehtoista euroopan unionin pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön osallistuvien maiden joihin suomi kuuluu kuitenkin odotetaan sitoutuvan osallistumaan taisteluosastojen valmiusvuoroihin merkittävällä tavalla osallistunut eun taisteluosastoihin tähän mennessä kuusi kertaa ulkoasiainvaliokunta yhtyy puolustusvaliokunnan arvioon että nykyinen kevennetty toimintamalli on kustannustehokas tapa luoda riittävä valmius joukoille covid yhdeksäntoista pandemia on vaikuttanut myös tämän taisteluosaston valmistautumiseen suomi on kuitenkin saanut kansallisesti paikatuksi harjoittelutarpeita eikä pandemia vaikuta joukkojen asettamiseen korkeaan valmiuteen ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä alkaen tosiasia kuitenkin on että pandemia voi osaltaan vaikuttaa myös taisteluosaston käytön todennäköisyyteen pandemia on ylipäätään vaikeuttanut kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä puhemies ulkoasiainvaliokunta keskittyi asiantuntijakuulemisissaan laajasti taisteluosastojen käytön esteisiin taisteluosastojen käytettävyyden suurimpana esteenä on edelleen kysymys operaatioihin liittyvistä kustannuksista ja taloudellisesta taakanjaosta valiokunta totesi eurooppa neuvoston linjanneen jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista että taisteluosastojen käyttö tulisi rahoittaa pysyvästi niin niin athena mekanismista yhteisenä kustannuksena useat eun jäsenmaat vastustavat yhteisten kustannusten laajentamista kustannusten laajentamista vastustetaan esimerkiksi siksi että nämä kulut jaettaisiin euroopan unionin budjettiavaimen mukaisesti ja tämä joidenkin jäsenmaiden mukaan loisi niille kohtuutonta taakkaa ulkoasiainvaliokunta pitää luontevana sitä että suomi jatkossakin ajaa sellaisen rahoitusratkaisun löytämistä joka on linjassa eurooppa neuvoston kaksituhattaseitsemäntoista päätelmien kanssa valiokunta huomauttaa että käynnissä olevat rahoituskehysneuvottelut ja kysymys niin rauhanrahaston perustamisesta tarjoavat mahdollisuuden tämän kysymyksen aktiivisille ratkaisupyrkimyksille eun taisteluosastojen käytön esteinä olevien kysymysten ratkaiseminen on tärkeää sillä kansainvälisesti sotilaallisen kriisinhallinnan nopealle toimintakyvylle on suurta tarvetta arvoisa puhemies suomen kannalta keskeisin hyöty on ollut sotilaallisen yhteistyön kehittäminen sekä vakiintuneiden kumppaneiden että uusien yhteistyötahojen kanssa kansainvälisen puolustuspoliittisen yhteistyöverkoston laajentaminen vahvistaa myös kansallista puolustusyhteistyötä ja puolustuskykyä kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta ulkoasiainvaliokunta kuitenkin viittaa puolustusvaliokunnan lausuntoon jonka mukaan saatavia hyötyjä kansallisen puolustuksen kehittämiselle voidaan pitää varsin rajallisina suhteessa kustannuksiin tämä johtuu koulutettavien sotilaiden pienestä määrästä arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta pitää erittäin tärkeänä että ennen valmiusvuoron alkua ja sen aikana eduskunta pidetään informoituna kaikista sellaisista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen että suunnitelmat suomen osallistumisesta eun taisteluosastoihin tämänkertaisen valmiusvuoron jälkeen ovat vielä avoinna arvoisa puhemies näillä huomioilla ulkoasiainvaliokunta ehdottaa ettei eduskunnalla ole huomautettavaa selonteon johdosta

arvoisa puhemies eduskunta on käsitellyt perusteellisesti selontekoa sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana saksan johtaman eun taisteluosaston valmiusvuoroa heinäkuun alusta joulukuun loppuun kiitän ulkoasiainvaliokuntaa ja puolustusvaliokuntaa erittäin hyvin laadituista mietinnöstä ja lausunnosta lisäksi kiitän kaikkia edustajia kuudes viidettä pidetyssä täysistunnossa käydystä hyvästä ja laaja alaisesta lähetekeskustelusta suomi osallistuu tähän taisteluosaston valmiusvuoroon nyt seitsemännen kerran suomen osallistumisesta taisteluosastoihin on arvioitu olevan hyötyä sekä ulko ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta että suomen kansallisen puolustuskyvyn kannalta eduskunta on tukenut tätä linjaa ilmi valiokuntien antamista lausunnoista myös tällä kertaa samoin kuin täysistunnon keskustelusta puhemies lähetekeskustelussa ilmaistiin vahva tuki suomen osallistumiselle valmiusvuoroon ja sotilasosaston asettamiselle korkeaan valmiuteen samalla käsiteltiin realistisesti varsin paljon sitä että taisteluosastoja ei ole koskaan käytetty syyt käyttämättömyydelle ovat tiedossa yhtenäisen poliittisen tahdon puute taloudellisen taakanjaon kysymykset ja kysymys valmiudessa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintaoperaation hoitamiseen puhemies ulkoasiainvaliokunta puoltaa mietinnössään sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen se punnitsee osallistumisesta saatavia hyötyjä ja kustannuksia mietinnössä ulkoasiainvaliokunta käy läpi esteitä joita taisteluosastojen käytölle on ja pitää tärkeänä käytön esteenä olevien kysymysten ratkaisemista samaa pitää tärkeänä myös puolustusvaliokunta tähän on hyvin helppo yhtyä sillä suomi on tukenut taisteluosastojen käytettävyyteen liittyviä uudistuksia ja niiden eteen on luontevaa ponnistella jatkossakin kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että uudistusten läpivienti ei ole helppoa päätöksenteon edellytyksenä olevan eu maiden yksimielisyysvaatimuksen vuoksi ulkoasiainvaliokunta käy läpi suomen osallistumisesta saatavia hyötyjä sekä ulko ja turvallisuuspoliittisesta että kansallisen puolustuksen näkökulmasta tämä on olennaista mietinnössä mainitaan suomen aiemmat myönteiset kokemukset osallistumisesta kansallisen puolustuksen kehittämisen osalta tuodaan esiin varsin rajalliset hyödyt suhteessa kustannuksiin johtuen koulutettavien sotilaiden pienestä määrästä viitaten tältä osin puolustusvaliokunnan lausuntoon kuitenkin lisätään että kansainvälisen puolustuspoliittisen yhteistyöverkoston laajentaminen vahvistaa myös kansallista puolustuskykyä mikä on mielestäni hyvin tärkeä lisäys ulkoasiainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että suunnitelmat suomen osallistumista eun taisteluosastoihin tämänkertaisen valmiusvuoron jälkeen ovat avoinna ja toteaa että mahdolliseen uuteen osallistumiseen tulee varautua ottamaan kantaa tämä on selvitettävänä kuten puolustusministeri kaikkonen lähetekeskustelussa totesi puolustusvoimille on annettu tehtäväksi selvittää alustavasti millä suorituskyvyllä puolustusvoimat voisi osallistua valmiuteen vuoden kaksikymmentäneljä tai kaksikymmentäviisi aikana asiaan palataan kriisinhallintakatsauksessa tämän selvitystyön valmistuttua liittyen valiokuntien erittäin tärkeänä pitämään asiaan valtioneuvosto pitää eduskunnan ilman muuta informoituna kaikista sellaisista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön suomen kanta taisteluosastojen käyttämisestä muodostetaan asianmukaisesti yhteistyössä eduskunnan kanssa puhemies muutama sana taloudellisista vaikutuksista niiden osalta ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä viitataan valiokunnan aikaisempaan huomioon siitä että operaatiokustannusten hyväksyminen vasta lisätalousarviomenettelyssä ei täysin vastaa eun taisteluosastoja koskevan nopean kansallisen päätöksenteon periaatetta

laajaa työkalupakkia jolla pyritään myötävaikuttamaan konfliktien ja kriisien ratkaisemiseen siinä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan elementit täydentävät toisiaan suomi on aktiivinen myös siviilikriisinhallinnan kehittämisessä kriisinhallintaan laajemmin on hyvä palata parlamentaarisessa kriisinhallintakomiteassa jonka työ on nyt käynnistysvaiheessa kiitos

arvoisa puhemies kiitän valiokuntia hyvästä työstä tässä asiassa ulkoasiainvaliokunta keskittyi asiantuntijakuulemisissaan laajasti niihin esteisiin joita taisteluosastojen käytölle edelleen on tästähän puhuttiin myös lähetekeskustelussa saadun selvityksen mukaan yksi este käytölle edelleen on operaatioihin liittyvät kustannukset ja kysymys taloudellisesta taakanjaosta ja tuossa valiokunnan asiantuntijakuulemisessakin kävi ilmi että neuvottelut athena mekanismin maksamista kuluista jatkuvat ja tämä onkin välttämätöntä puolustusvaliokunta lausunnossaan

halusi kiinnittää laajasti huomiota koko konseptiin ja ja tarpeeseen muuttaa sitä tavalla joka mahdollistaa juuri osastojen käytettävyyden puolustusvaliokunta pitää tärkeänä että athena mekanismin kautta saadaan aikaan sellainen yhteisymmärrys joka mahdollistaa taisteluosastojen käyttöön liittyvien kustannusten maksamisen yhteisesti unionin toimesta ja ja vielä valiokunta pitää erittäin tärkeänä että eduskunta on ajan tasalla informoituna kaikista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön myös uav kiinnitti tähän asianmukaisesti huomiota huomiota nämä muutamina nostoina arvoisa herra puhemies viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet että puolustusvoimien kyky ja valmius reagoida nopeasti kehittyviin ja vaikeasti ennustettaviin turvallisuusuhkiin on keskeistä osallistuminen taisteluosastojen toimintaan tukee myös tätä tavoitetta vaikka taisteluosastoja ole käytetty valmiusvuoroissa ollutta koulutettua henkilöstöä on käytetty kriisinhallintaoperaatioissa valmiusvuorojen jälkeen suomi on niiden jäsenmaiden joukossa jotka ovat tukeneet taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseen tähtääviä uudistuksia tätä työtä pitää jatkaa olemme olleet myös aktiivisia erityisesti juuri näissä rahoitusta koskevissa neuvotteluissa ja keskusteluissa on pyritty edistämään yhteisymmärrystä jotta löytyisi ratkaisu joka vastaisi myös näihin valiokuntien huomioihin ja lopuksi kuten ulkoministeri haavistokin äsken totesi on perusfundamentti että eduskuntaa informoidaan kaikista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosaston käyttöön ja että suomen kanta taisteluosastojen käyttämisestä muodostetaan asianmukaisesti yhteistyössä eduskunnan kanssa
arvoisa puhemies jo tuossa lähetekeskustelussa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä totesi että me tuemme suomen osallistumista saksan johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon samalla me silloin kannustimme hallitusta pohtimaan miten eun taisteluosastojärjestelmän käytettävyyttä kriisinhallintatehtävissä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa sekä myöskin tarkastelemaan miten siviilikriisinhallinnan kasvavaan tarpeeseen

unifil joukoissa olleet mukana tällä hetkellä välikohtauksen syystä ei ole tietoa olisiko mahdollista että ministeri vastauspuheenvuorossaan tätä aihealuetta hivenen avaisi ja toinen tällainen ajankohtainen asia joka liittyy koronaepidemiaan ja myöskin siihen irakissa olleiden

on kotiutettiinko kaikki sieltä vai jäikö sinne joitakin esimerkiksi neuvonantajatehtäviiin ja vastaaviin toivon että tämän verran tästä sanotte koska kyllä voisi nyt sanoa että tämä tätä kriisinhallintaa kokonaisuudessaan siltä aihealueelta kuitenkin on ja täytyy myös siihen kiinnittää huomiota että turvallisuusuhat ovat ehdottomasti moninaistuneet ja laaja alaistuneet koronavirusepidemia on asettanut maailman vaikean haasteen eteen ja sen selättämisen jälkeen toivon mukaan sen selätämme yhteiskunnat ovat toivon mukaan myöskin paremmin varautuneita

esimerkiksi erilaisiin hybridivaikuttamisiin ja vastaaviin tulevina vuosina on myöskin kiinnitettävä huomiota yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ja kehitysyhteistyön rajapintaan ja sitten myöskin niitten parempaan linkittämiseen konfliktien juurisyihin on puututtava tehokkaammin ja konfliktien ennaltaehkäisy

edelleenkin varmasti käydään sitä pohdintaa millä tavalla pystytään varmistamaan että erilaista tehtäväkenttää löytyy ja poliittista yhteisymmärrystä myöskin eu jäsenmaiden kesken ja voisi sanoa että tämänkin sektorin kohdalla eun päätöksenteko on varmastikin osoittautunut

arvoisa herra puhemies on hyvä että suomi on mukana eun taisteluosastojen valmiusvuoroissa tämä on seitsemäs kerta kun valmistaudumme tähän european battlegroups toimintaan ja ja nämähän perustuvat eun

niin kuin tuossa esittelypuheenvuorossa tuotiin jo esille niin puolustusvaliokunnassa kävimme läpi sitä voisiko tätä konseptia kehittää siihen suuntaan että näitä joukkoja voitaisiin myös hyödyntää että ne olisivat jollain tavalla järkevässä käytössä näiden joukkojen rekrytointihan tapahtui viime vuoden syksyllä nämä koostuvat pääosin reserviläisistä ja ja silloin tietysti hyvin

vakuutusturva hän viittasi tähän libanonissa tapahtuneeseen maanantaiseen rauhanturvaajiin kohdistuneeseen ampumatapaukseen mutta on äärimmäisen tärkeää että aina varmistetaan että tämä tämä vakuutusturva on kunnossa joukolle asetetut suorituskykyvaatimukset pitävät sisällään kansainvälisiä vaatimuksia mutta pääosin nämä kaikki vaatimukset palvelevat suoraan myös suomen kansallista puolustusta uskottava maanpuolustus on itsenäiselle valtiolle kivijalka ja kun puhemies salli edustaja essayahin puheenvuoron myötä vähän laajentaa tätä keskustelua ja tässä on vahva yhteys kuitenkin tähän kansalliseen puolustukseen niin olen hieman huolestuneena seurannut tämän nykyisen hallituksen keskustelua hx hankkeen ympärillä

kysyisin puolustusministeri kaikkoselta onko tarkoitus tinkiä tästä hx hankkeesta kansalliseen puolustukseen jota myös tämä joukkojen ylläpito pitää ja ja ymmärsin että puhemies puhemies antoi tähän mahdollisuuden puhe tuntuu olevan vaikuttavaa kun vihervasemmisto huutaa mutta asia on tärkeä ja toivon että puolustusministeri

arvoisa herra puhemies kuten edustaja heinosen puheenvuoron alusta kävi ilmi kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on selvä suomen tulee osallistua tähän toimintaan kuten aiemminkin turvallisuutemme kannalta on olennaista että puolustusvoimat osallistuu sellaiseen toimintaan josta saamme kokemusta sotilaallisesta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä uutta osaamista kriisinhallinnasta taisteluosastojen toiminnassa noudatetaan naton standardeja ja menettelytapoja naton ja eun kehittyvien sotilaallisten kykyjen välillä ei ole ristiriitaa ne vahvistavat toisiaan ja euroopan turvallisuutta kokoomus on jo taisteluosaston suunnitteluvaiheessa kaksituhatta luvun alkupuolella antanut vahvan tukensa sille että eun mandaattia laajennetaan kriisinhallinta asioissa ja kuten on jo useasta puheenvuorosta käynyt ilmi eun taistelujoukkojen perustavanlaatuisin tehtävä ei ole vielä toteutunut eli taisteluosastoja ei ole toistaiseksi käytetty kriisinhallintaoperaatioissa on meidän kaikkien yhteinen intressi että käymme eu tasolla syväluotaavaa keskustelua taisteluosaston kehittämisestä kannustan puolustusministeri kaikkosta ja ulkoministeri haavistoa aktiivisuuteen tässä

kolme viikkoa sitten lähetekeskustelussa pidin eu taisteluosaston asettamisesta perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron joka oli rakentavan kriittinen kritiikin keskiössä oli se fakta että taisteluosastoa ei ole käytetty kertaakaan siitä lähtien kun konsepti hyväksyttiin vuonna kaksituhattaneljä ei edes silloin kun eurooppaan kohdistui vakavia terroristisia

ole tuulesta temmattu ja taisteluosaston ongelmat on on nostettu esiin niin puolustusvaliokunnan lausunnossa kuin ulkoasiainvaliokunnan mietinnössäkin keskeisimpänä ongelmana on poliittisesti ja taloudellisesti muodostunut hyvin korkea kynnys taisteluosaston käytölle päätöksenteko on liiaksi riippuvainen taisteluosastoon osallistuvien maiden intresseistä pienin näistä ei ole taloudellinen intressi sillä taisteluosaston käytöstä koituvat kustannukset lankeavat suurimmaksi osaksi osallistuville maille suomen ei pitäisi osallistua eu taisteluosastoon pelkästään osallistumisen ilosta osasto maksaa veronmaksajille selvää rahaa ja koska voidaan osallistumisen mielekkyys ja hyöty kyseenalaistaa kansainvälisestä harjoittelusta saatava kokemuskin jää nyt saamatta sillä koronakriisin vuoksi yhteisistä harjoituksista on toistaiseksi jouduttu luopumaan suomi on aktiivisesti ja menestyksekkäästi osallistunut eun taisteluosastotoimintaan nyt olisi korkea aika käyttää sitä kertynyttä luottamuspääomaa ja tuoda taisteluosaston ongelmat kansainvälisen tarkastelun keskiöön ei änkyröinnin vaan ongelmien ratkaisun vuoksi siten että taisteluosastosta tulisi oikeasti toimintakykyinen ja käyttökelpoinen organisaatio arvoisa puhemies yhdyn vahvasti puolustusvaliokunnan näkemykseen että suomen tulisi nyt avata keskustelu taisteluosastokonseptista eu tasolla ja tuoda pöytään niitä konkreettisia toimia sekä kehitysehdotuksia joita olemme keränneet taisteluosastoon osallistumiseen aikana tärkeimpänä päämääränä tulisi olla joukkojen käyttämiseen vaadittava poliittisen valmiuden parantaminen taisteluosasto hakee vielä rooliaan sillä sillä käyttöä sille ei tällä hetkellä ole pääpainon tulisi löytyä kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen tehtävistä taisteluosaston tulee olla käytettävissä niin eun sisällä kuin ulkopuolellakin joustavasti niin sotilaalliseen rauhanturvaamiseen kuin kriisinhallintaan vaikkapa luonnonkatastrofien varalta lisäksi kustannusten jakautuminen eun sisällä on ratkaistava siten että se kohtelee oikeudenmukaisesti taisteluosastoon

arvoisa puhemies harkitsin valiokunnassa pitkään eriävän mielipiteen ja kyllä sen olisi voinut jättää hallituspuolueen kansanedustajana ilman että se olisi ollut ollut hallitusohjelman vastainen aikoinaanhan nämä taisteluosastot perustettiin eun tehonyrkiksi mutta ei näissä oikein tehoja ole ollut eikä nyrkistäkään voi puhua ei ole ollut tehtävää enkä tiedä onko käyttötarkoitustakaan lopulta jatkossakaan en oikein näe näkymää että euroopan unionissa tämä asia nousisi päällimmäiseksi taitaa olla eun sisällä niin paljon muuta ajankohtaista ja isompia asioita pohdittavaksi jos ajatellaan että puolustusvaliokuntakin huomauttaa että tarve nimenomaan nopeaan reagointiin kykeneville kriisinhallintajoukoille on sotilaallisessa kriisinhallinnassa vain kasvanut niin olisin kyllä odottanut sitä sekä puolustusvaliokunnassa että ulkoasiainvaliokunnassa olisi pohdittu enemmän minkä tyyppisiä ne tilanteet ovat joihin tätä lääkettä voitaisiin käyttää talouskysymyksiä taloudellista taakan jakoa on pohdittu yksimielisyysvaatimusta päätöksenteossa mikä on tietenkin oikein ja sitten operatiivisia valmiuksia ja kykyjä mutta niitä tilanteita joissa taisteluosastot olisivat oikeasti tarpeen ei kovinkaan paljon ole avattu puolustusvaliokunta kiinnittää kyllä omassa lausunnossaan ihan oikeisiin asioihin huomiota esimerkiksi siihen että suomen ei pidä pyrkiä johtovaltiorooliin jo yksistään siitä syystä että se veisi resursseista valtaosan mutta todetaan kyllä myöskin se ja kannattaa kuunnella siellä oikeallakin laidalla että sen sijaan osallistumisesta saatavia hyötyjä saatavia hyötyjä kansallisen puolustuksen kehittämiselle voidaan pitää varsin rajallisina suhteessa kustannuksiin ja se on aivan totta samat tavoitteet voitaisiin pienemmällä panostuksella saavuttaa paljon paremmin jos ei ole mitään realistista näkymää osastojen käytettävyydestä niin se voi suomen kansallisia resursseja kyllä syödä jatkossa ja sitten mahdollisten yksittäisten henkilöitten jotka harkitsevat mukaan lähtemistä halukkuus ja motivaatio voi kärsiä

taisteluosastoille ei tule hakea tehtäviä jotka eivät niille sovellu vain sen takia että konseptia voitaisiin testata käytännössä tämä on aivan oikea huomio mutta sitten jos sanotaan että pitää kehittää poliittista valmiutta päätöksenteossa ja samaan aikaan painotetaan yksimielisyysvaatimusta niin tämä tämä lause valiokunnan lausunnossa jää kyllä avoimeksi

arvoisa herra puhemies

molemmat valiokunnat ovat myötämielisiä osallistumisen suhteen niin kuin minäkin on syytä olla mukana eun turvallisuus ja puolustuspolitiikan yhteistyössä tässä on kustannuksista puhuttu on puhuttu joukkojen käyttämättömyydestä

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että että voidaan käyttää myös humanitäärisiin tehtäviin kuten esimerkiksi avustuskuljetusten perille toimittamiseen on kiinnitettävä huomiota siihen niin kuin puolustusvaliokunta toteaa että unionimaille on perusteita esittää konkreettisia toimia joiden avulla taisteluosastojen käytettävyyttä saadaan lisättyä niin kuin edustaja mustajärvikin totesi totesi koulutus ja varuillaanolo eivät sinänsä ole motivoivia jos on tiedossa että suurella todennäköisyydellä apua ei pääse konkreettisesti antamaan

tietysti on hyvä jos ei tilanteita ole mutta kuten kaikki tiedämme niin tällaisia tehtäviä kyllä maailmalta löytyy edustaja essayah puuttui siihen että suomalaisia

rauhanturvaajia kohti oli ammuttu maanantaina kiinnitti siihen huomiota samaan kiinnitän myös itse huomiota ja siihen on kiinnittänyt myös puolustusvaliokunta lausunnossaan huomiota on syytä korostaa että kaluston pitää olla ajantasaista ja taata joukoille kaikissa olosuhteissa mahdollisimman korkeatasoinen omasuojauskyky tämän osalta mielelläni kuulen puolustusministeri kaikkosen näkemyksen ovatko tämän suhteen

tarve unionin siviilikriisinhallinnalle on kasvamassa ja siksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti kriisinhallinnan yhteistyöhön euroopan unionin puitteissa suomi on osallistunut taisteluosastoihin aiemminkin kuusi kertaa vaikka joukkoja koulutetaan ensisijaisesti mahdollista kriisinhallintaoperaatiota varten osallistuminen kehittää kansallisen puolustuksen suorituskykyä yhteistoimintakykyä sekä osoittaa kansainvälistä vastuunkantoa eli samoin kuin edustaja heinonenkin tässä mainitsi olen ymmärtänyt että joukolle asetetut suorituskykyvaatimukset palvelevat pääosin suoraan kansallista puolustustamme puolustustamme eun taisteluosastoja ei ole toistaiseksi käytetty kriisinhallintaoperaatiossa taisteluosastojen myötä eulla on kuitenkin mahdollisuus nopeasti reagoida puhjenneisiin kärjistyviin kriiseihin ja katastrofeihin tämä edellyttää sopivaa tehtäväkenttää ja poliittista yhteisymmärrystä eun jäsenmaiden kesken huomautin huomautin jo aikaisemmassa keskustelussa että sektorin kohdalla eun päätöksenteko on kuitenkin osoittautunut jäykäksi arvoisa puhemies myös taloudelliseen taakanjakoon liittyvät kysymykset hankaloittavat päätöksentekoa operaatiosta koituvat kustannukset lankeavat nykyisin pitkälti taisteluosastoon osallistuville maille niin kuin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja niikko totesi olisiko syytä selvittää olisiko taisteluosastojen käyttö tarkoituksenmukaista rahoittaa eun hallinnoimasta athena järjestelmästä puolustusvoimien tutkimuslaitoksen julkaisussa julkaisussa todetaan että eun aktiivisesta siviilitoimijuudesta huolimatta siviilikriisinhallintaa tehdään niukoilla resursseilla kokonaisvaltaisuuden parantamiseksi kriisinhallinnassa suorituskykyjä tulisi tasapainottaa euroopan ulkosuhdehallinnon sotilas ja siviilipuolen välillä arvoisa puhemies siksi kysynkin ministereiltä olisiko pidemmällä aikajänteellä syytä pohtia eun kriisinhallintaoperaatioiden painopisteen siirtämistä siviilikriisinhallintaan ja koulutukseen

arvoisa herra puhemies kuten täällä on monta kertaa todettu niin osastoja ei ole käytetty mutta tarve on nähty ja sen koetaan kuitenkin olevan edelleen tärkeintähän tässä ehkä suomelle on se mitä tässä mietinnössäkin todetaan että sotilaallista yhteistyötä kehitetään ja vastaavasti sitten järjestetään taisteluosaston yhteisiä harjoituksia kansainvälisesti katsottuna meillähän on tarvetta kuitenkin tällaiseen laajaan sotilaalliseen kriisinhallintaan ja tarvittaisiin ennen kaikkea sitä nopeaa toimintakykyä mikä on käynyt esimerkiksi ykn puitteissa ilmi tämä kustannusriita on ikään kuin jo ratkaistu vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta kuitenkaan ei ole päästy sitten loppujen lopuksi siihen käytännön työhön että näin toimittaisiin ja näitä joukkoja saataisiin käyttöön mutta onhan tällä kaiken kaikkiaan laajempi ulko ja turvallisuuspoliittinen vivahde kuten ulkoministeri jo aikaisemmin totesi meillähän esimerkiksi marinin hallitusohjelmassa on todettu se että eun puolustusyhteistyötä kehitetään meillä on pysyvää rakenteellista yhteistyötä ja vastaavasti kehitämme edelleen valmiuksia osallistua kansainvälisiin siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa eli kyllä osaltaan tämäkin esitys joka täällä on tukee tätä koko ketjua mitä tässä laajasti käsitellään ja on erittäin hyvä että nyt pääsemme sitten työstämään kriisinhallinnan ylivaalikautisia tavoitteita ehkä lopuksi haluan myöskin kiittää perussuomalaisia siitä että en muista esitystä jolle he pitkästä aikaa antavat tällaista tukea eun yhteistyön vahvistamiseksi
arvoisa herra puhemies mielestäni eun kriisinhallintaoperaatioiden painopistettä tulisi siirtää enemmän kriisinhallintaan ja koulutukseen ajattelen että tarve on selvästi kasvamassa paitsi siviilikriisinhallinnalle myös koulutukselle siksi että näiden taistelujoukkojen paitsi tehokkuutta ja kykyä yhtenäiseen toimintaan niin myös käytettävyyttä voitaisiin koulutuksella parantaa entisestään koulutusta olisi osaltaan hyvä lisätä myös siksi että konfliktien juurisyihin olisi puututtava nykyistä tehokkaammin koska jos juurisyitä laajasti hoidetaan niin siten päästään konfliktien ehkäisyyn eun tulisikin lisätä toimia jotka liittyvät nimenomaan ennaltaehkäisyyn ja ja kriisien taustalla olevien syiden selvittämiseen entistä tehokkaammin tämä koronapandemia on selkeästi nostattanut nämä terveysturvallisuusuhat julkisuuteen ja laajalti ihmisten tietoisuuteen ajattelen että meille terveydenhuoltohenkilökunnalle on ollut kautta vuosikymmenten selkeää että tällaiset pandemiatyyppiset uhkat ja mahdolliset kriisit ovat käsillä milloin tahansa ja nyt se on meillä suomessakin todellisuutta mutta tuntuu että kriisinhallinnan osalta ja puolustusvoimien osalta ehkä tämmöiset näkökulmat ovat ehkä jääneet liian vähäiselle kansainväliseen yhteistyöhön rokote ja lääketutkimukseen mutta muutoinkin entistä tehokkaampaan toimintaan tällä sektorilla on panostettava meidän eun kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari jutta urpilainenkin on varoittanut että jos

koronaviruksen leviämistä ei hoideta afrikassa paremmin niin niin seuraava aalto meille vyöryy nimenomaan sieltä afrikasta kehitysmaiden valmius kriisin hoitamiseen ja myös tämän viruksen torjuntaan on merkittävästi heikompi kuin länsimaissa tästä selonteosta käy ilmi että taisteluosasto voi tukea myös humanitäärisen avun perille saattamisessa ja eu pöydissä olisikin syytä tarkasti seurata tätä tilannetta olin ministeri nosti tämän parlamentaarisen kriisinhallintakomitean työn alkamisen esille itsekin olen siinä mukana ja mielenkiinnolla odotan tätä toimintaa kysyisinkin ministeriltä voitaisiinko jatkossa huomioida paremmin nämä terveysturvallisuusuhat myös tämän kriisinhallintakomitean toiminnassa vaikka meillä olisi kuinka hyvin ennakoitu ja kuinka hyvin toimivat joukot ja kriisinhallinta niin jos sitten tätä terveysuhkapuolta ei ole riittävästi huomioitu siellä voi tulla vastaan ei välttämättä pandemia vaan esimerkiksi herkästi tarttuva silmätulehdus mikä voi lamaannuttaa joukon

tämä euroopan unionin

tai osanen on on osa tätä laajempaa euroopan unionin turvallisuus ja puolustusyhteistyötä jota suomi on monin tavoin tukenut ja jonka suomi näkee tähdellisenä osana unionin järjestelmän kehitystä tämä battlegroup taisteluosasto nimike on on jossain määrin ehkä harhaanjohtava koska kyse on kuitenkin kriisinhallintainstrumentista ja välineestä lavea käyttö mahdollistaa muun muassa sen kuten täällä sanottiinkin myöskin valiokunnassa todettiin että sitä voitaisiin käyttää myöskin tämmöisiin evakuointioperaatioihin ja muun muassa humanitaarisen avun perille saattamiseen eli sillä on monenlaisia mahdollisuuksia tilanne on kuitenkin se kuten täällä on todettu että tätä taisteluosastoa ei ei ole käytetty tämä on seitsemäs kerta kun suomi tähän tulee nyt osallistumaan näitä ei ole kertaakaan käytetty siinä on monia syitä yksi syy ei kylläkään ole se etteikö siihen olisi ollut tarvetta ilmiselvää tarvetta on ollut mutta yhtenä osatekijänä ovat olleet sekä poliittiset syyt taustalla että myös taloudelliset syyt siitä lähtökohdasta että tämän rahoittavat aina osallistuvat jäsenmaat ja se on saattanut rajoittaa tätä halukkuutta käyttää näitä näitä yksiköitä täällä muun muassa valiokunnan puheenjohtaja viittasi siihen että athena mekanismia ollaan nyt kehitetty niin että unionin yhteisistä rahoista tähän voitaisiin voimavaroja saattaa ja se saattaisi olla myöskin suomen kannalta tarkoituksenmukainen tätä muotoa että tämä tulisi unionin yhteisestä budjetista minä muuten kiinnitin samaan asiaan huomiota kuin edustaja ovaska että oli oli hienoa nähdä että perussuomalaiset eivät ainoastaan tue tätä eu kokonaisuutta tätä hanketta vaan ovat myöskin aktiivisesti halukkaita löytämään rahoitusta sille mikä kertoo kyllä ehkä mahdollisesti laajemmastakin suunnanmuutoksesta asteittain tämän ylikansallisen yhteistyön merkittävyyden ja tärkeyden eli jos täytyy lähteä tästä sotilaallisesta toiminnasta liikenteeseen niin hyvä on lähdetään sieltä päin liikenteeseen soisi että se näkyisi myöskin laajemmassa tilannearviossa silloin kun me mietimme euroopan unionia kokonaisuutena jossa tämä koheesioturvallisuus jota se luo meille kaikille

arvoisa herra puhemies kiitän valiokunnan puheenjohtaja niikkoa ulkoasiainvaliokunnasta tämän asian esittelystä kiinnitin huomiota myös siihen että puolustusvaliokunnassa on tehty hyvää työtä jo pidemmän aikaa näiden kustannusten osalta ja niiden erittelemisessä se on hyvä kuten täällä on vähän puhuttu aika yhdellä suulla niin on todella hyvä että yksimielisenä tämä mietintö sieltä tuli kansallinen turvallisuus on kuitenkin liian tärkeää että kaivaisimme tieten tahtoen poteroa toistemme väliin sen takia onkin hyvä että edustaja mustajärvi on kuitenkin omaksunut tämän vihreän harjamallin jota edustaja harjanne jo aiemmin toteutteli kertoo täällä olevansa tiettyä mieltä ja sitten kuitenkin toimii päinvastoin tällaisessa asiassa on kuitenkin hyvin tärkeää että meillä on yhteinen kanta ja täytyy kyllä kiittää edustajia ovaska ovaska ja kiljunen että he ovat huomanneet perussuomalaisten hyvän yhteistyön mitä tulee turvallisuuteen kyllä me olemme aina mielellämme mukana asioissa jotka parantavat niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin turvallisuutta eli nämä ovat juuri sellaisia asioita joihin mielellämme osallistumme jos siitä on suomelle jotakin hyötyä tämä on ehkä sellaista sellaista poliittista pääomaa mikä meitä hyödyttää usein aina vedotaan siihen että poliittista pääomaa saadaan sillä kun perustetaan joku lahjarahasto tai sitoudutaan johonkin lainavakuuksiin siitä ei ole kuitenkaan viitteitä mutta mitä olen ymmärtänyt tästä saksan johtamasta taisteluosastosta niin siihen suuntaan on erittäin hyvä yhteistyö jo pidemmän aikaa tämä on seitsemäs kerta ja sekä ulkoasiainhallinnossa että puolustushallinnossa tähän ollaan hyvin tyytyväisiä nostaisin esiin vielä sen että täällä puhuttiin siviilikriisinhallinnasta ja kriisinhallinnasta yleensä ja kysyisinkin ministeri haavistolta miten aiotaan turvata myös siviilikriisinhallinnan resurssit ja myös rauhanvälityksen resurssit olisiko mahdollista että näitä kehitysapurahoja voitaisiin siirtää sinne monestihan konfliktit eskaloituvat ja niistä aiheutuu sitten muuta kärsimystä mihin kehitysapuakin mahdollisesti saatetaan käyttää meillä on suomessa kuitenkin hyvä yhteistyö niin euroopan neuvoston kuin etyjin odihrin ja muiden tällaisten suuntaan ja mielestäni sitä pitäisi kyllä vahvistaa nämä ovat kuitenkin ennalta ehkäiseviä toimia ja jälkiseuraukset ovat sitten aina paljon tuskaisempia kiinnittäisin vielä huomiota siihen että kyllä tämä on myös koulutuksen osalta erittäin hyvä tämä parantaa parantaa meidän suorituskykyämme varmasti ehkä pitää kuitenkin vielä muistuttaa että että nato yhteistyötä ja

on kuitenkin jatkettava tästä huolimatta eli ei tästä kuitenkaan viitsi ajatella niin että tämä jossakin vaiheessa korvaisi sitä toimintaa

arvoisa puhemies suomi on osallistumassa nyt seitsemättä kertaa eun taisteluosastoon ja suomen on tärkeää osaltaan olla mukana vahvistamassa euroopan unionin roolia kriisinhallinnassa aiempien osallistumisten kokemukset ovat olleet suomen kannalta myönteisiä ja osallistumista voi pitää tälläkin kertaa erityisen kannatettavana taisteluosastoihin osallistuminen vahvistaa suomen kriisinhallintavalmiuksia ja syventää suomalaisjoukkojen yhteistoimintakykyä muiden unionimaiden kanssa tämä parantaa sotilaallisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen kuten aiemmissa puheenvuoroissa on tullut esiin itse taisteluosastokonsepti kaipaa kuitenkin päivittämistä järjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää että pystytään poistamaan esteitä osaston käytettävyyden tieltä kuten valiokunnat ovat linjanneet suomelta toivotaan aktiivisuutta konseptin kehittämiskohteiden esiin nostamisessa erityisen tärkeää on löytää ratkaisu kustannusten jakautumiseen taisteluosastot ovat hyvä kriisinhallinnan työkalu jota voisi käyttää silloin kun tarvitaan nopeaa reagointia kriiseihin ja konflikteihin vastaamisessa tällä hetkellä sen tarjoama monipuolinen potentiaali valitettavasti jää lähes kokonaan hyödyntämättä toivottavasti tulevaisuudessa konseptin ongelmat saadaan korjattua

arvoisa puhemies lyhyesti vain edustaja junnilalle ei minun mielipiteeni ole lähetekeskustelusta muuttunut miksikään eikä muutu minä kerroin vain perusteluni silloin niin kuin äskenkin kerroin mitä mieltä itse asiasta ja totesin myöskin sen että en jättänyt eriävää mielipidettä vaikka sen aivan hyvin olisi voinut jättääkin mutta lyhyt arvio on se että tämmöiseen pystyyn kuolleeseen konseptiin ei kauhean paljon paukkuja kannata käyttää ja kyllä minä nyt tässä menneinä aikoina kuitenkin olen mittauttanut oman kanttini joissakin kysymyksissä niin että olen saanut eduskunnassa sen maksimirangaistuksen mitä ylipäätään voi saada niin että sen suhteen kyllä pystyn olemaan niin eu kritiikissä kuin muissakin asioissa ihan pystypäin mutta sen olen kyllä huomannut että olen joutunut antamaan ihan vertaistukea monelle perussuomalaiselle kun heillä silloin kun puhutaan aseista ja asevarustelusta eu kriittisyys on kadonnut kyllä kokonaan minä olen yrittänyt opastaa ja neuvoa perussuomalaisia siinä että pitää olla jos puhutaan aseista tai sotilaallisesta voimasta välttämättä pidä tarkoittaa sitä että luovutaan siitä eu kriittisyydestä ja minä olen kyllä jatkossakin valmis antamaan kaiken kaiken tukeni siinä eu kriittisyydessä että se olisi mahdollisimman laaja alaista kun minä kuitenkin taidan olla tässä eduskunnassa pidempään kuin yhden kauden istuneista se kansanedustaja joka ei ole vielä tähän mennessä hyväksynyt yhtään maakohtaista tukipakettia eu tukipakettia eikä muun muassa euroopan vakausmekanismia

arvoisa puhemies minä puolestani kiitän perussuomalaisia kommenttipuheenvuoronomaisesti toisesta näkökulmasta kuin edustaja mustajärvi hän kiitteli siitä että teillä on eurokriittisyyttä eurointegraatioon liittyvää kriittisyyttä minä kiitän teitä siitä että löydämme toisemme edes jostakin kohdasta että että me olemme samaa mieltä asiasta tämän eurooppalaisen integraation tarpeellisuudesta ja hyödyistä suomelle ja tälle maanosalle kaiken kaikkiaan teidän kohteenanne oli nyt turvallisuus ja halusin siitä ainoastaan todeta sen että se turvallisuuskäsite kun ymmärtää asian oikein ei ole vain sotilaallista ja asevaraista jos sen rajaa siihen niin silloin jäädään kyllä hyvin kapeaan kulmaan on aivan selvää että eurooppalaisen integraation turvallisuuslisä tulee siitä että meillä on yhteistä lainsäädäntöä meillä on yhteismarkkinat meillä on vapaan liikkuvuuden alue täällä meillä on yhteinen valuutta kaikki tämä luo sitä aitoa turvallisuusyhteisyyttä mistä me suomalaiset saamme nauttia euroopassa ja tietysti jos tämä turvallisuusyhteistyön korostus auttaa tämän oivalluksen perillemenoa niin sehän on hyvä askel joka tapauksessa

tämä taisteluosastojoukkoon osallistuminen tai sen perustaminen ei välttämättä ole kovin tarpeellista kuten me nyt olemme tässä keskustelussa huomanneet sitä tuskin tullaan käyttämään ja siinä mielessä ehkä siitä saatava hyöty ei ole sitä mitä esimerkiksi puolustusvoimat ensisijaisesti hakee mutta ymmärtääkseni on kuitenkin näin vielä kysyn ministereiltä kun vastaatte eikös tämän ensisijainen tehtävä nimenomaan ole kriisinhallinta ei tämä ole mikään armeijan jatke tai mikään muukaan hyökkäävä toimija

kriisinhallintahan on yhteistä koko euroopan alueella joten siinä mielessä kyllähän me sen ymmärrämme että sellaisiin hankkeisiin on hyvä osallistua ja onko niin että tässä oleva taisteluosasto kuitenkin pääasiassa varautuu siihen että euroopan ulkopuolella oleviin kriiseihin osallistutaan eihän tämä ole mikään euroopan sisäinen armeija missään tapauksessa ja sitten toinen kysymys kustannukset ovat arviolta viisi pilkku seitsemän miljoonaa euroa niin tämä rahahan itse asiassa kiertää takaisin budjettiin koska tässähän hankitaan jotain lisävarusteita ja maksetaan olemassa olevia päivärahoja ja varallaolokorvauksia joten sitä rahaahan kuluu käytännössä puolustusvoimien omiin ylläpitokustannuksiin varsinkin nyt jos ei tätä harjoittelujaksoa laisinkaan pidetä pitääkö tämä paikkansa nimittäin valiokunnassa ei tullut tämä esille että harjoittelujakso oltaisiin jostain syystä peruttu minkä puolustusvaliokunnan puolelta kuulin juuri menneessä puheenvuorossa sen että harjoitusjaksoa ei olisi lainkaan onko tämä paikkansa pitävä tieto nimittäin jos ei sitä ole silloinhan myös ne kuljetuskustannukset jotka ovat erittäin iso osa säästyvät tästä kustannuserästä tällaisia lisätarkennuksia jos ministerillä on

arvoisa puhemies kiitos hyvästä keskustelusta hyvistä kysymyksistä ja kommenteista aloitan asioilla jotka edustaja essayah nosti esille ja ministeri kaikkonen varmasti vastaa tarkemmin tähän unifiliä kohtaan tapahtuneeseen ampumiseen ehkä tämäkin osoittaa sitä miten tärkeää on se tilannetieto ja ja tiedustelu sillä omalla alueella jolla liikkuu tietää onko ystävällisessä vai vihamielisessä ilmastossa ja tämähän on aivan rauhanturvan ydintä että osataan se se toimintaympäristö jossa liikutaan myöskin irakin osalta oirstä konkreettisesti ministeri kaikkonen voi täydentää on ehkä hyvä huomata se poliittinen kehitys jota irakissa nyt on tapahtunut että siellä on nimetty uusi pääministeri ja hallitusta muodostetaan ja tämähän on ollut yksi näistä pullonkauloista onko meillä sopimuskumppani tälle oir operaatiolle ja mitä sopimuskumppani ajattelee sen jatkosta ja uuden hallituksen olosuhteissa tähän todennäköisesti päästään myöskin meidän bagdadin lähetystöämme joka oli nyt tilapäisesti suljettuna koronakriisin vuoksi pyritään nyt avaamaan nopealla aikataululla niin että meillä olisi läsnäolo myöskin siellä olemassa edustaja otti esille myöskin tämän terveysturvallisuusaspektin edustaja tanus tanus ja tämä on kyllä semmoinen uusi näkökulma ja uusi ajattelu ehkä joka nyt alleviivaantuu koronakriisin myötä erittäin tärkeä asia minusta oli hyvä hyvä ajatus myöskin tämä kehityksen ja ja kriisinhallinnan rajapinnan esiinnosto se on aivan aivan ydintä tietysti kaikessa kriiseihin vastaamisessa yhdyn kaikkiin niihin jotka sanovat että pitää lisätä aktiivisuutta siinä että saadaan tämä taisteluosaston mandaatti ja rahoitus ja muut kuntoon edustaja ronkainen piti tästä oikein hyvän puheenvuoron ja lupaan että olemme niin aktiivisia kuin voimme suomena tässä olla että saisimme näihin kysymyksiin selvyyttä edustaja östman nosti ja monet muut nostivat puheenvuoroissaan siviilikriisinhallinnan roolin ja olen aivan samaa mieltä että sen merkitys on oikeastaan vain kasvanut kun katsoo nykyaikaisia kriisejä sitä mitä siellä tarvitaan ja on hyvä muistaa kun usein me ajattelemme ehkä ensin poliisivoimia että siellä saatetaan tarvita kunnanjohtajia ja terveyshenkilökuntaa ja ja ympäristöeksperttejä ja ja hyvin hyvin monenlaista siviilikriisinhallintatoimintaa jotta yhteiskunnat saadaan taikaisin jaloilleen tässä uskon että voimme olla suomena hyviä ja antamassa vielä enemmän sitten oli vielä myöskin edustaja junnilalla kysymys rauhanvälityksen ja siviilikriisinhallinnan resursseista niitä on pyritty tämän hallituksen aikana lisäämään ehkä semmoinen pieni hyvä uutinen tähän rauhanvälityskenttään rauhanprosessit eivät ole keskeytyneet koronan aikana jos katsomme afganistania ja katsomme afrikan sarven tilannetta ja muita vaikeissa olosuhteissa ja jemenissähän on on nyt tullut jonkinlainen tulitauko koronan aikaan ja muuta ja on sellaista pientä toivonkipinää että rauhanprosessissa päästään

arvoisa puhemies aloitan tuosta unifil tilanteesta mikä oli maanantaina se oli melko melko vakava tilanne onneksi kuitenkin henkilövahingoilta vältyttiin saamani tiedon mukaan siellä on paikallisilla ajoneuvoilla pysäytetty suomalaisten partio siinä oli ajoneuvoa ja siinä on ollut jonkinnäköistä kivittelyä kivittelyä ja myös yksi laukaus osunut suomalaiseen ajoneuvoon vastaus samassa yhteydessä edustaja kiurulle meillä onneksi on siellä hyvä ja asianmukainen kalusto joka kyllä kyllä tällaistakin kestää eikä siinä mielessä hengenvaarassa ollut kukaan tuo suomalainen partio pääsi irtautumaan tuosta tilanteesta sitten omin voimin ja tilanne rauhoittui myöhemmin tätä selvitellään vielä mistä oli kysymys meillä ei ole tietoa siitä mikä oli syy tähän vierailin itse asiassa tuolla unifil operaatiossa viime

joskus tapahtuu tällaisia vaaratilanteita onhan meillä vuosikymmenen varrella joitakin kuolleitakin tullut siellä valitettavasti ne ovat harvinaisia mutta joskus näitä voi näissä kriisinhallintatehtävissä tapahtua se täytyy aina tunnistaa kun tehtäviin että riski on että jotakin tapahtuu suomalaiset ovat kyllä sinänsä hyvässä maineessa libanonissa ja heidän työtään paikalliset pääsääntöisesti kyllä arvostavat ja ja tehtävälle on tarve jatkossakin se on myös erittäin kustannustehokas operaatio että me saamme noin kahdensadan hengen joukon pidettyä siellä kohtuullisin kustannuksin ja samalla turvattua sitä alueellista vakautta siellä mutta katsotaan kun saadaan tästä lisätietoja

jälkeen ollaan toivottavasti viisaampia irakin suhteen siellä todella vähennettiin joukkoa huhtikuun alusta niin että sinne jäi vajaa parikymmentä henkilöä paikan päälle pitämään huolta muun muassa meidän kalustostamme ja siitä että koulutustoiminta voidaan aloittaa taas normaalisti sitten kun se on olosuhteitten puolesta mahdollista vielä ei ole tietoa koska tuo koulutustoiminta voitaisiin aloittaa ja palauttaa sinne suomalaisia lisää aikaisintaan loppukesästä mutta seurataan alueen tilannetta ja katsotaan missä kohtaa se on mahdollista siellä on myös uudelleenorganisointia suunnitteilla tuossa koko operaatiossa ja se voi hieman vaikuttaa myöskin suomalaisten osallistumiseen jatkossa mutta se tarkentuu lähitulevaisuudessa kahdeksankymmentähän tuo koko vahvuus oli mikä meillä meillä siellä siellä oli sitten täällä oli muutamissa puheenvuoroissa kriittisiä havaintoja tästä koko konseptista minun mielestäni tästä voi aivan hyvin esittää näitä kriittisiä havaintoja ja myös ne asiat mitä valiokunnat totesivat aivan perusteltuja tässä on sekä valiokuntien että eduskunnan ja hallituksenkin mielestä kehittämistarpeita ja tämä eduskunnan vastaus on nyt hyvä ohjenuora sitten myöskin toimia ja mennä eteenpäin tässä tässä asiassa

koska aika näyttää loppuvan niin todetaan sitten vaan että kiitän koko eduskuntaa tästä hyvästä käsittelystä ja yhteisymmärryksestä asiassa

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja
ja sanon jo etukäteen edes kiikarilla katsoen tässä otsikossa ei puhuta hanhista

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys laiksi maatalouden luopumistuen ansiotulorajojen covid yhdeksäntoista epidemian johdosta sovellettavista menettelyistä on osa sitä laajaa pakettia jolla haluamme turvata maataloudessa erikoiskasvitiloilla tarvittavien kausityöntekijöiden saatavuuden asia on ongelma tiloille se on hyvin tiedostettu ja se vaatii monenlaisia ratkaisuja ja tämä nyt käsittelyssä oleva asia on on yksi niistä alkutuotannon ylläpito on maamme huoltovarmuuden kannalta erityisen tärkeää ja ruokaturvan merkitys korostuu tällaisissa poikkeusoloissa yhtenä toimena kotimaisen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi hallitus linjasi neuvotteluissaan toukokuun alussa että toteutetaan luopumistuen ansiotulorajojen määräaikainen soveltamatta jättäminen käsillä on vuoden tärkein aika ruokaturvan varmistamisen kannalta eli uusi satokausi maatilojen kausityövoiman tarve ulottuu kevään istutustöistä aina lokakuulle asti kestävään sadonkorjuuseen koronatilanteen jatkuessa myös mahdolliset sairastumiset voivat aiheuttaa lisätyövoiman tarvetta vielä loppuvuoden aikana kriittistä henkilöstöä ovat erikoisammattitaitoa omaavat henkilöt kaikkein kriittisimmiksi ja kiireellisimmiksi on havaittu joukko maatalous ja puutarhatuotannon kasvukauden alkuun sekä tuotantoeläinten hoitoon on oltava tiedossa ammattitaitoiset tekijät alkutuotannon kannalta tärkeää erityisosaamista ja ammattitaitoa voidaan arvioida olevan maatalouden harjoittamisesta luopuneilla entisillä maatalouden harjoittajilla luopumistukilainsäädännön kannalta luopujilla on kuitenkin vain rajattu mahdollisuus työskennellä palkkatyössä ilman että ansaittu tulo vaikuttaa luopujan oikeuteen saada luopumistukea tavoitteena hallituksella ja tällä ehdotuksella on edistää luopumistuen saajien työpanoksen ja osaamisen hyödyntämistä ja näin osaltaan tukea poikkeusoloissa huoltovarmuuden tavoitteiden toteutumista alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla tietysti erityisesti maataloudessa ja puutarha alalla

vuoden loppu ehdotetun lain myötä eräitä ansiotulorajaan liittyviä liittyviä ja luopumistuen maksamista ja sen aloittamista luopumistuen maksun keskeyttämistä ja luopumistuen saajan ilmoitusvelvollisuutta koskevia edellytyksiä ei sovellettaisi tänä kyseisenä aikana kyse on eräänlaisen ansiotulorajoitteen väliaikaisesta purkamisesta jonka tarkoituksena on kannustaa huoltovarmuuden turvaamiseksi vallitsevissa poikkeusoloissa entisiä maatalouden harjoittajia ansiotöihin maa ja metsätalousministeriön toimialan kriittisiin tehtäviin on arvioitu että noin tuhannestayhdeksästäsadasta luopumistuen piirissä olevasta tämä esitys koskee muutamia satoja henkilöitä lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti jotta voitaisiin taata tuen saajien yhdenvertainen kohtelu luopumistukilain mukaan tukea ei kuitenkaan makseta vajaalta kalenterikuukaudelta joten tukea voitaisiin maksaa kuukausilta huhtikuu toukokuu puhemies lopuksi hallinnollisen taakan näkökulmasta esitetyn ehdotuksen voidaan arvioida olevan yksinkertaisin ratkaisu myös tuen maksatuksesta ja hallinnoinnista vastaavalle maatalousyrittäjien eläkelaitokselle kiitoksia

puhemies tämä hallituksen esitys on tervetullut ja kannatettava niin kuin ministeri totesi niin suurta joukkoa ihmisiähän tämä ei koske mutta voisi sanoa että sitäkin tärkeämpää nyt on kyse avainhenkilöistä kun tällaisia termejä joskus käytetään monesti puhutaan yrityselämässä olevista korkeapalkkaisista johtajista nyt puhutaan

totesi niin tässä myöskin harvinaisesti takautuvastikin katsotaan huhti toukokuun osalta tätä mahdollisuutta jotta se ei ei sitten toisi lisää byrokratiaa arvoisa puhemies me tiedämme että tällä hetkellä kausityöntekijöitten tilanne kaiken kaikkiaan on edelleenkin voisiko sanoa monella tavalla hankala ja vaakalaudalla tuossa ministerille jo kahden keskenkin asiasta totesin että nyt olisi tärkeää myöskin tietää se millä tavalla noitten ulkomailta tulevien kausityöntekijöitten erityisesti venäjältä tulevien kausityöntekijöitten

keskusliiton kanssa siitä että myös nuorten ja opiskelijoiden palkkaamiseen tarvittaisiin määräaikainen työkalu suomessa on yli puoli miljoonaa vähintään kahdeksantoista vuotiasta opiskelijaa joista vain hieman reilu puolet on työllisiä on siis selvää että opiskelijoissa on huima työvoimapotentiaali mutta pohjoismaiden korkeimmat opintotuen tulorajat eivät kannusta opiskelijoita tekemään töitä työnteosta rangaistaan opintotuen takaisinperinnässä varhain hankittu työkokemus tukee työllistymistä läpi tulevan uran ehdotankin että hallitus mahdollistaa ottaa vastaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä kausityötä ilman opintotuen takaisinperintää vuoden kaksituhattakaksikymmentä osalta jotta työllistyminen maatilalla koettaisiin houkuttelevana ja taloudellisesti kannattavana vaihtoehtona vaihtoehtoisesti vaihtoehtoisesti ehdotan että hallitus poistaa väliaikaisesti opintotuen tulorajat kokonaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä osalta tämä olisi myös osa ratkaisua maatilojen akuuttiin työvoimapulaan

arvoisa puhemies käsillä oleva hallituksen esitys on yksi keino monien joukossa helpottaa suomalaista maataloustuotantoa koronasta johtuvana poikkeusaikana kyseisessä esityksessä ehdotetaan väliaikaisia huojennuksia niin sanotuille vanhoilleisännille jotka saavat luopumistukea entisinä maatalouden harjoittajina heillä on maataloudessa tarvittavaa erityisosaamista ja ammattitaitoa esitys koskee kaikkinensa noin tuhattayhdeksääsataa luopumistuen useimmilla luopumistuen määrä on alle tuhat euroa kuukaudessa ansiotulorajoitteen vuoksi vain pieni osa luopumistuen saajista on tehnyt tilapäisesti töitä niin paljon että enimmäisansiotulo olisi ylittynyt nykyisessä epidemiatilanteessa olisi tärkeää saada kaikki mahdollinen kotimainen työpanos täysimääräiseen käyttöön tämä hallituksen esitys luo luontevan tilaisuuden hyödyntää tiloilla ennestään käsillä olleen työvoimareservin jonka käyttöä ovat säädelleet tiukat ansiotulorajoitteet luopumistuella olevat henkilöt ovat tottuneet raskaisiin ja vaativiin töihin työuransa aikana on hyvä että vielä hyvässä työkyvyssä olevat pääsevät avuksi maataloustöihin tänä aikana jolloin kausityövoiman rekrytointi ei ole ollut normaalia jos ennustettu aaltoliike koronaepidemiassa toteutuu ja seuraava huippu on odotettavissa syksyllä täytyy olla mahdollisuus käyttää työvoiman saamiseksi myös luopumistuella ulkomaisen työvoiman osalta ei ole saatu käyttöön tavoiteltua määrää eikä tulevaisuus näytä sen valoisammalta tänäkin päivänä olen saanut yhteydenoton pohjois pohjanmaan alueella toimivalta maitotilalliselta joka tuskaili heidän toivottomalta tuntuvia yrityksiään saada ukrainalainen työntekijä helpottamaan heidän kovaa työtaakkaansa työntekijän lento on jo maksettu ja kalustettu vuokra asunto odottaa mutta työntekijän saaminen helsingistä kuudensadan kilometrin päähän koronakaranteeniin tuntuu olevan pullonkaula on aika vaikea lähteä kesken kylvöjen ja sadanviidenkymmenen lehmän navetasta ajelemaan itse helsinkiin huonolla tuurilla itsekin sairastuu koronaan ja sitten vasta katastrofi tilalla olisi ei muutenkaan ole lomittajia saatavilla arvoisa puhemies nyt on siis tärkeää saada myös kaikki mahdollinen kotimainen työvoima käyttöön huoltovarmuuden turvaamiseksi olisi toivottavaa että lakiesityksen jatkovalmistelussa otettaisiin huomioon myös se että paikalliset lomatoimistot voisivat käyttää luopumistuella olevia henkilöitä sijaisavun lomitukseen karjatiloilla sairastumisen yllättäessä eläimet tarvitsevat joka tapauksessa hoitajia myöskään sadonkorjuutyöt eivät odottele sairausloman päättymistä

puhemies merkittävältä osin akuutti työvoiman tarve juuri nyt koskee maataloudessa tehtävää kausityötä etenkin kasvimaita ja puutarhoja maaseutuyrittäjät ovat pitkin talvea esittäneet hätähuutonsa sillä työvoimapula uhkasi jo kevätkylvöjä ja kriisin pitkittyessä se voi pahimmillaan uhata jopa osaa elintarviketuotannosta muutama viikko sitten eduskunnassa hyväksyttiin hallituksen esitys jolla vapautetaan suomessa oleskelevien ulkomaan kansalaisten mahdollisuuksia työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla se ratkaisu oli ja on edelleen valitettavasti täysin riittämätön itse tähän ongelmaan

riskin satokauden epäonnistumisesta kantaa joten on ymmärrettävää että moni viljelijä on jo tehnyt päätöksen olla investoimatta taimiin ja siemeniin tänä keväänä lainkaan kausityövoimaa kun pitää olla varmuudella saatavilla paitsi istutuksiin myös syksyllä sadonkorjuun aikaan siksi pidän välttämättömänä ja kannatettavana että hallitus tekee kaiken voitavansa työvoimakriisin ratkaisemiseksi nyt hallitus esittää poikkeusmenettelyjä joita sovellettaisiin väliaikaisesti maatalouden luopumistuen ansiotulorajaa koskeviin säännöksiin ja lakeihin koska ulkomaista kausityövoimaa on saatavissa vallitsevissa poikkeusoloissa vain pieni osa tarpeesta on pyrittävä lisäämään kotimaisen työvoiman saamista erityisesti puutarha alojen ja maatalouden kevään ja syksyn kausityövoiman tarpeeseen luopumistuen saajat ovat entisiä maatalouden harjoittajia ja heillä on maataloudessa vaadittavaa erityisosaamista ja ammattitaitoa tästä syystä luopumistuen saajien pitäisi saada työskennellä nykyistä enemmän menettämättä luopumistukea asiahan on niin että työt on jonkun tehtävä jos jotain meinataan syödäkin

aivan niin kuin edustaja mattila sanoi ainoa kestävä ja taatusti huoltovarma ratkaisu maatalouteen on mahdollisimman kotimainen tuotanto mahdollisimman kotimaisella työvoimalla ja mahdollisimman kotimaisilla koneilla eikö niin ministeri leppä

tämä hallituksen esitys joka koskee luopumistuella olevien mahdollisuutta tehdä maataloustyötä menettämättä menettämättä luopumistukeaan tosin määräaikana eli maaliskuun puolivälistä tämän vuoden loppuun on tietysti hyvä esitys se koskee niitä ihmisiä jotka tuntevat nämä työt ovat niitä elämäntyönään tehneet ja ja pystyvät niihin ilmeisesti vielä aika hyvin kuntonsakin puolesta joten siinä mielessä tätä esitystä on pidettävä erittäin kiitettävänä se periaatteessa voi koskea noin tuhattayhdeksääsataa henkilöä mutta hallitus itsekin arvioi tässä esityksessään että käytännössä se koskisi enintään sataa viiva viittäsataa henkilöä joten on todettava että tämä on kuitenkin marginaalinen kokonaisuuteen kokonaisongelmaan nähden kiitokset tästä hallitukselle nämä luopumistuella luopumistukihan on tosi pieni se on noin tuhat euroa kuukaudessa kaipaavat lisätuloja ja ja varmasti heillä on myöskin tämmöistä moraalista auttamishalua lähteä näihin töihin tässä tilanteessa mutta kyllähän siellä tiloilla odotetaan että tätä ulkomaista käytännössä eu ja eta alueiden ulkopuolista maatalouden kausityövoimaa sitä työvoimaa joka täällä on näitä näitä töitä viime vuodet etupäässä tehnyt sitten saataisiin tehokkaasti maahan tulemaan tällä hetkellä on tuollainen lukumäärärajoituskin neljätuhattaviisisataa henkilöä minusta se voitaisiin äkkiä poistaa koska kuka itse asiassa enää tämmöisiä lukumääriä pystyy tänä päivänä valvomaankaan se pitäisi poistaa kokonaan ja ja tietysti sitten migrin pitäisi virkistyä vielä lisää se on virkistynyt tietysti jonkin verran mutta sen pitäisi virkistyä käsittelemään näitä kausityötodistuksia ja ja muita kausityölupia niin että nämä henkilöt jotka tänne ovat tulossa ilman tämmöistä lupabyrokratiaa voisivat tänne sitten tulla kun hallitus omalta osaltaan avaa portteja ja kun myöskin tiedetään että esimerkiksi ukraina suhtautuu myötämielisesti nyt maansa kansalaisten tulemiseen tänne töihin tässä ei ole kovin paljon enää aikaa viivytellä toivotaan että hallitus tekisi ratkaisut ripeästi mielellään viimeistään jo tällä viikolla
arvoisa herra puhemies koronavirus on osoittanut sen kuinka epävarmalla pohjalla huoltovarmuutemme on kymmenien vuosien ajan huoltovarmuuttamme on ylläpidetty ulkomaisen työvoiman avulla nyt satokaudeksi tarvitaan viisitoistatuhatta kausityöntekijää mutta heidän saamisensa on ollut epävarmaa ja toistaiseksi maahan heitä on tullut lakiesityksen taustoituksen mukaan neljäsataaviisikymmentä suomalaiset ovat kiitettävän paljon hakeneet maatiloille töihin mutta maataloustuottajat ovat yllätyksettömästi jääneet odottamaan josko edes osa vuosia tiloilla töissä olleista pääsisi tiloille tekemään töitä kenties vuosikausia olleet maatalousalan riippuvuus ulkomaisesta työvoimasta ei kuitenkaan ole kestävää varsinkaan nykyisenlaisissa poikkeavissa olosuhteissa kuvitellaan miten yritykset pärjäisivät jos yhtäkkiä kaikki vakituiset työntekijät eivät pääsisi työmaille vaikka uutta ja innokasta kotimaista työvoimaa saataisiinkin on työn tuottavuuden aste luonnollisesti alussa matalampi ja vie aikansa ennen kuin perehdytysprosessi on saatu loppuun ja työn teho on hyvällä tasolla suomalaisilla tuntuu jatkuvasti olevan vähemmän ja vähemmän kokemusta maataloustöistä pitkään se onkin ollut lähinnä nuorten työuraansa aloittelevien työtä josta he parin vuoden jälkeen siirtyvät sitten parempipalkkaisiin ja vähemmän raskaisiin hommiin en halua kritisoida suomalaisia tuottajia enkä edes ulkomaalaista työvoimaa vaan niitä poliittisia valintoja joiden takia vuosien saatossa tähän tilanteeseen on päästy maatalous vaatii kunnianpalautuksen tuottajahintoja on poljettu alas liian kauan ja maataloustyöntekijöiden palkkataso on poljettu minimiin esimerkiksi kilosta teollisuusperunaa tuottaja on on saanut alimmillaan vain kahdeksan senttiä ja vastaavasti esimerkiksi kotimaisen juurikassokerin tuottaja saa sokerikilosta vain noin kahdeksantoista senttiä tällaisilla tuottajahinnoilla ei pääse rikastumaan ei vaikka rahaa kassaan tulee myös kansallisista ja eun kautta kierrätetyistä maataloustuista nyt käsitteillä oleva väliaikainen laki mahdollistaisi jo maataloustöistä luopuneiden työskentelemisen tiloilla ilman että työstä ansaittu tulo vähentäisi saatua luopumistukea on huomioitavaa että moni tilansa esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen seurauksena lapselleen jättänyt jatkaa tilan maataloustöissä palkattomasti vielä vuosia luopumisen jälkeenkin niin sanotusti vanhana isäntänä monilla maatiloilla tämä vuosisatainen järjestely jatkuu riippumatta siitä millaiset kriisit maailmaa ja maatamme koettelevat yksinään tämä lakiesitys ei maatalouden huoltovarmuutta pelasta vaikka se onkin oikeansuuntainen koska me tiedämme että lakiesitys koskee tuhattayhdeksääsataa luopumisensaajaa joista sataan viiva viiteensataan uskotaan työllistettävän toistan kuitenkin että kausityöntekijöiden tarve on viisitoistatuhatta eli paljon muutakin tarvitaan tämän lisäksi arvoisa puhemies on hyvä että maatalouden merkitys on nyt korona aikana noussut esiin suomalaiset ovat innolla ilmoittautuneet mukaan maataloustöihin mikä kertoo solidaarisuudesta ja kasvaneesta yhteisöllisyydestä

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta että että mielelläni kannatan tätä hallituksen esitystä joka on yksi toki rajallinen kuten moni muukin keino on rajallinen mutta yksi keino siihen että saadaan saadaan lisää väkeä nimenomaan tälle vuodelle maataloustehtäviin tämä kohderyhmä josta nyt puhutaan on suomalaisia pitkän linjan maataloustyön osaajia ja siinä mielessä erittäin hyvä tapa ja lisä jos oikein ymmärsin kun kuuntelin ministerin esittelypuhetta salin ulkopuolelta kyse olisi sadoista henkilöistä eli eli mittaluokka on kuitenkin se arvoisa puhemies tässä yhteydessä ei voi olla puhumatta myöskään näistä ulkomaisista kausityöntekijöistä joihin tässä jo kaksi edellistäkin puhujaa ovat viitanneet yhdyn myös siihen näkemykseen että tämä neljäntuhannenviidensadan raja on kyllä on kyllä tässä tilanteessa poistettava varsinkin jos jos ja kun myöskin ukraina on valmis väkeä tänne lähettämään täällä aina silloin tällöin lainataan lehtikirjoituksia minulla ei ole mukanani mitään lehtikirjoitusta mutta täytyy sanoa että viime sunnuntaina oli yksi parhaista pitkään aikaan kun helsingin suljetun maan mansikkaa kirjoitus jossa toimittaja oli sisäpuolelta seurannut tilannetta halikkolaisella marjatilalla minä olen ihan varma että jokainen joka luki sen kirjoituksen ymmärsi että ainakin lyhyellä tähtäimellä ja ainakin tänä kesänä tilanne on se että jos ulkomaista työvoimaa suomalaisille marjatiloille ei saada niin meillä ei myöskään mansikoita ole kaupassa

niin selkeästi ilmi vaikka sillä tilalla oli myös suomalaisia työntekijöitä ja vaikka sanoi on myöskin hakeutunut lisää suomalaista työvoimaa mikä sekin on tarpeen siellä on myös sellaisia osaamista vaativia töitä johon ei voida niin sanotusti pystymetsästä väkeä ottaa osittain työ on myös sen luonteista että sitä joudutaan tekemään lähes ympäri ympäri vuorokauden tai eri vuorokauden aikoihin ja silloin on erittäin tärkeää että se työvoima on myöskin siinä hyvin lähellä sitä varsinaista työpistettä ja on monia muita seikkoja kuten tässä kävi erinomaisesti ilmi eli realismia on se että tarvitaan niitä keinoja joilla suomalaisia houkutellaan entistä paremmin erilaisin keinoin kuten tälläkin keinolla maatalouden töihin erityisesti tänä kesänä mutta me tulemme tarvitsemaan myös ulkomaista työvoimaa sitä tarvitaan tänä kesänä ja tullaan tarvitsemaan jatkossakin jos jos suomen talous tästä vielä lähtee lähtee nousemaan kuten

arvoisa puhemies hallitus kääntää kaikki kivet kausityövoiman turvaamiseksi tämä lakiehdotus on on osoitus siitä luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen on jo tehtyjen päätösten rinnalla tärkeä ehkä pieni mutta kuitenkin tärkeä lisäys kotimaisen kausityövoiman saatavuuden ja elintarvikehuollon

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on väliaikaisesti mahdollistaa maatalouden luopumistukeen oikeutettujen tuensaajien ansiotyössä käynti ja huoltovarmuuden turvaaminen poikkeusoloissa omalta osaltaan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se onkin erinomainen asia tarve tiloilla on jo kova ja osaltaan tämä esitys varmasti myös estää pimeän työn määrää tällä esityksellä huoltovarmuutemme kannalta erittäin tärkeille maa ja on aidosti mahdollista saada kotimaista erittäin ammattitaitoista työvoimaa ja niin kuin edustaja kivirantakin aiemmin totesi tämä työvoima on varmasti motivoitunutta tätä työtä tekemään en voi olla kommentoimatta mtkn lausunnosta muutamaa kohtaa tätä lakiesitystä koskien nimenomaisesti sitä että monella maatilalla on jo tällä hetkellä kasvava huoli osaavan työvoiman saatavuudesta tulevan kesän kasvukauden tuomiin työtehtäviin ja myös sitä onko eläinten hyvinvoinnin turvaaminen kotieläintiloilla mahdollista epidemiatilanteen tuomissa työvoimaongelmissa

siihen että käsiteltävänä oleva muutosesitys on yksi keino turvaamaan tämän kasvukauden töitä näitä luopumistuen saajia on esityksen mukaisesti noin tuhatyhdeksänsataa kappaletta joista mahdollisesti tällä esityksellä työllistyisivät nuo aiemminkin mainitut sata viiva viisisataa henkilöä se voi kuitenkin olla juuri sitä kriittistä osaamista ja tarvittavaa työvoimaa on ymmärrettävää että kaikki tuensaajat eivät enää työllisty kun tuensaajien keski ikä oli yli kuusikymmentäyksi vuotta esitys on joka tapauksessa hyvä ja kannatettava ja ehkä seuraava esitys koskeekin myös opiskelijoiden opintotuen vuosittaista tulorajaa ja sen nostamista tai mahdollista poistamista niin kuin täällä aiemmissakin puheenvuoroissa esiin otettiin tämän kriisin jälkeen meidän on viimein päästävä siihen keskusteluun jolla voimme ratkaista pitkällä aikavälillä maatilojen ja puutarha alan matalapalkka alojen kiinnostavuuden tulevaisuudessa me tarvitsemme siihen laajaa keskustelua tuottaja ja kuluttajahinnoista ja pitkän aikavälin maatalousstrategiaa niin kuin ministerikin mainitsi alussa on erittäin tärkeää että kotimaisesta ruoasta ja huoltovarmuudesta pidetään huolta ja se on tässä kohtaa meidän tehtävämme

myönnän käytettävissä olevan ajan puitteissa vielä puheenvuorot sitä nyt pyytäneille edustajille pylväs satonen tanus ja kauma

arvoisa puhemies tämä luopumistukijärjestelmä viljelijöille on ollut erinomainen järjestelmä jolla on saatu tänne suomeen euroopan nuorimmat maataloustuottajat ja silloin kun ruokahuollosta ja huoltovarmuudesta puhutaan saamme olla kiitollisia siitä että meillä on nuoria tuottajia jotka ovat tätä ruokaa meille tuottamassa harmi vain että tämä järjestelmä on on loppunut kaksituhattakahdeksantoista olisi toivonut tälle jatkoa tietenkin että olisi saatu näitä sukupolvenvaihdoksia ja nuoria yrittäjiä maataloustuotantoon enemmänkin mukaan millä tätä jatkuvuutta saadaan aikaiseksi on tietenkin tärkeää huomata että tässä kausityöntekijäasiassa tämä hallituksen esitys on yksi osa semmoista isompaa pakettia jolla tähän koronan aiheuttamaan ongelmaan ulkomaalaisten työntekijöitten saamisessa on vastattu mutta tietenkin tämä kausityö on tärkeintä marja ja puutarhatiloilla joilla nämä käsiparit ulkomailta ovat olleet erittäin tärkeitä itse näkisin että tällä tällä hallituksen esityksellä vastataan enempi perusmaatalouden ongelmakenttään sairaustapauksien vuoksi semmoista erikoisosaamista rajua ammattitaitoa niin näistä luopumistuen piirissä olevista henkilöistä löytyy kyllä sitä ammattitaitoa ja ja pitkäaikaista kokemusta ja uskoisin että tämä hallituksen esitys auttaa siihen huomattavasti enemmän kuin käsiparien tarjoamiseen marja ja puutarhapuolelle sesonkitöihin perusmaatalouden puolelle onneksi löytyy urakointipalveluja tänä päivänä meillä on valtavan kattava järjestelmä peltoviljelyyn erikoisosaajia jotka sitten tarvittaessa pystyvät auttamaan jos tämmöinen kriisi siellä tilalla tämän koronan myötä myötä jollakin lailla kulminoituu kysyisinkin ministeriltä vielä arvioita

onko näistä näistä lutun lutun piirissä olevista maataloudesta eläköityneistä yrittäjistä enemmän marja ja puutarhatiloille elikkä miten on alueellinen vaikuttavuus vai onko se siellä perusmaatalouden puolella meillä ovat kumminkin suomessa aika lailla eriytyneet nämä marja ja puutarhatilojen

arvoisa puhemies kaikissa elämäntilanteissa ja ammateissa tulisi olla aina kannattavaa siirtyä työstä työhön tämä esitys ei ehkä ole ratkaisu koko ongelmaan mutta mutta on suunnaltaan oikea ja ja kuten useammat edustajat ovat täällä jo todenneet yksi askel siihen että voisimme turvata työvoiman maatiloilla käytännössä esityksen tarkoituksena on siis edistää luopumistuen saajien työpanosta ja osaamisen saamista entistä paremmin maatalouteen nyt myöskin poikkeusaikoina tärkeää on myöskin se että tuetaan huoltovarmuuden toteutumista toteutumista erityisesti maataloudessa ja puutarha alalla joissa alkutuotannon toteutuminen on kriittisen tärkeää korona on tuottanut huolta muun muassa ruokateollisuuden keskittymässä satakunnassa suomen ruoka aitassa esimerkiksi huittisissa jossa tehdään perunatuotteita julkisen sektorin sektorin tarpeisiin huolenaiheita on monia ensiksi tuli tietenkin huoli äkillisistä yhtäkkisistä yhtäkkisistä tilausten tilausten keskeytyksistä mutta nyt sitten jatkossa on huoli myöskin raaka aineiden saatavuudesta ruokateollisuuden tarpeisiin täytyy muistaa meiltä maataloudesta iso osa tuotteista myöskin menee jos emme pysty ikään kuin turvaamaan sitä niin ongelmat ovat sitten jatkossa esimerkiksi julkisella sektorilla myöskin raaka ainepulana siellä ruoantuotannossa tämä ruoan ketju on ehkä pitempi kuin kuin se mistä usein puhumme mansikkatilalta tai tai suoraan pellosta kuluttajalle valtava sinne ruokateollisuuteen ja sitten erilaisiin tarpeisiin kouluihin vanhainkoteihin työpaikoille tältä osin meidän on tehtävä kaikki voitava jotta jotta sitten pystymme tänäkin kesänä ruokaa sieltä pellosta saamaan näihin tarpeisiin
herra puhemies tämä hallituksen esitys on kovasti kannatettava ja kiitämme siitä vaikka tämä ei tietenkään ratkaise ongelmaa kun se koskettaa kuitenkin varsin pientä joukkoa mutta joka tapauksessa siellä on sitä osaavaa kokenutta joukkoa joka luopumistukea saa ja

samoin kuin terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pyrimme panostamaan kaikin tavoin siihen että kaikki suomalaiset tässä maassa asuvat kansalaiset saavat tarvittavan sairaanhoidon terveydenhuollon ja myös sosiaalihuollon niin aivan samalla panoksella yhtä intensiivisesti pitäisi pyrkiä myös maatalouden osalta siihen että meillä olisi omavaraisuus ruoantuotannon suhteen ja myös se elävä maaseutu meillä säilyisi myös tulevia vuosia ajatellen eikä olisi vain omavaraisuus vaan näkisin että tässä on valtava mahdollisuus myös suureen ja suurenevaan vientiin jatkossa mutta kysyisin ministeriltä kun tässä on paljon keskusteltu siitä ja oltu huolissaan että sitä osaavaa joukkoa ei mahdollisesti ulkomailta pääse siinä määrin kuin oltaisiin toivottu ja edelleen toivotaan kun meillä on samanaikaisesti kuitenkin iso joukko suomessa työttömiä tai opiskelijoita jotka toivoisivat saavansa työpaikan ja myös ehkä sitä ensimmäistä kosketusta työelämään ja myös oppivansa siellä käytännön työssä niin niin mitä toimia on tehty tai on tulossa jotta mahdollisimman moni työtä tarvitseva suomalainen voisi tarttua myös näihin huoltovarmuuden kannalta kriittisiin maataloustöihin ja mitä on tehty jotta perehdytys ja oppiminen olisi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta siellä maatiloilla niin että ei julkisuudessa kuuluisi vain että on kokeneita hyviä ja tehokkaita työntekijöitä ulkomailta joita odotetaan vaan että omat työntekijämme ja ne oppijat voisivat olla hyviä oppijoita ja tehokkaita työntekijöitä edelleenkin kysyisin niin kuin täällä on jo esitetty voisiko ajatella että myös tämän opintotuen vaikka väliaikaista tulorajojen poistoa voisi harkita ja ehkä nopeastikin toteuttaa kun meillähän opiskelijat ovat olleet viime kuukaudet etäopiskelussa ja jatkuuko se missä määrin syksyllä

arvoisa puhemies kyllähän se niin on että sellainenkin kansanedustaja jolla ei ole mitään kokemusta maataloudesta ymmärtää että me olemme suuren ongelman ääressä vain murto osa henkilöistä joita tarvitaan näihin töihin on saatavilla

vuodessa ja me olemme kyllä tosi paljon jääneet jälkeen tästä tietenkin pitää muistaa myöskin se että eiväthän nämä opiskelijat nyt sillä tavalla mitään ammattilaisia ole niin kuin nämä luopumistuen saajat mutta kyllä heistä varmasti monet olisivat koulutettavissa niihin tehtäviin kyllä meistä varmaan moni muistaa sen ajan kun ensimmäiset kesätyöt tehtiin mansikoita ja muita vastaavia luonnon antimia poimimalla tuskinpa se nykynuoriso nyt siitä niin kauaksi on tullut etteivätkö hekin voisi näitä asioita oppia

arvoisa puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta ja palautteesta mitä teiltä tuli ja myöskin niistä lukuisista ehdotuksista joita teitte hyvät edustajakollegat tartumme näihin kaikkiin kaikkia näitä tarkastellaan tilanne on sen verran kriittinen että joka ainoa kivi pitää kääntää niin kuin teistä joku täällä totesi ja näin myöskin tehdään on huomionarvoista myöskin se käydyn keskustelunkin perusteella jälleen kerran että poikkeusoloissa omavaraisuus jota kautta meille syntyy huoltovarmuus koetaan tärkeänä se ei synny itsestään vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä se vaatii työtä erityisesti silloin kun eletään normaaliajassa että me muistamme että joskus voi myöskin käydä niin kuin nyt on käynyt vaikkapa niin että meillä ei kausityövoimaa ulkomailta saatu lainkaan meillä oli sellainenkin hetki tässä keväällä että sieltä ei tullut ketään ja se ei johtunut suomesta ei hallituksen päätöksistä eikä tästä maasta vaan se johtui siitä että ei päästetty lähtemään sen vuoksi tämä tilanne tarvitsee usean eri hallinnonalan yhteistyötä niin kuin me olemme hallituksessa sitä tehneet ja niin kuin tässä keskustelussa erittäin hyvin tuli esille muutoin tämä asia ei ratkea ja se vaatii myös sitä kansainvälistä vuoropuhelua euroopan unionin kesken olevaa vuoropuhelua että olemme päässeet tilanteeseen jossa nyt tällä hetkellä olemme jolloin olemme jotakuinkin pystyneet saamaan ja varmistamaan sen työvoiman tarpeen joka tiloilla on se pitää muistaa aina että riippuvuus kokonaan ulkomaisesta työvoimasta on reilusti alle kymmenen prosenttia eli ei se meidän kokonaishuoltovarmuuden kannalta ole mitenkään valtavan iso mutta siellä on sellaisia kriittisiä kohtia jotka saattavat meidän ruokalautasemme väriä muuttaa jos ei sitä pystytä takaamaan tästä tässä on on kysymys ja sen vuoksi se on kriittistä että me saamme niitä ulkomailta tulevia kokeneita työntekijöitä ja myöskin kotimaasta motivoituneita työntekijöitä tiloille töihin on aivan totta että se epävarmuus tiloilla on ehkä se kaikkein pahin asia saadaanko tulemaan vai eikö saada tulemaan työntekijöitä hallitus neuvottelee lähipäivinä tästä asiasta ja uusien ratkaisujen saamisesta ja niihin palataan sitten kun hallitus on tuon oman neuvottelunsa käynyt ja sen jälkeen sen jälkeen sitten tuo myöskin tuo myöskin ratkeaa puhemies viimeinen havainto kannattavuus markkinoiden toiminta ovat keskeisiä tietysti yhdessä harjoitetun tukipolitiikan kanssa meidän koko ruokajärjestelmämme niin kuin täällä todettiin on pitkä siinä on paljon osia ja siksi sen koko järjestelmän pitää toimia se kriittinen kohta on ollut pitkään vuosikausia jo maatalouden alkutuotannon heikko kannattavuustilanne ja tämä heijastuu koko järjestelmään sen vuoksi sen korjaaminen on myöskin äärimmäisen tärkeää myös huoltovarmuuden

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies koronavirusepidemia aiheuttaa tällä hetkellä sekä lomautuksia että työsuhteen päättymistä ja myöskin osittaista työllistymistä kun lisätyön saanti on vaikeaa samaan aikaan meillä on myös avoimia työpaikkoja työpaikan sijainti ja se missä lomautettu tai työtön asuu eivät kuitenkaan aina kohtaa tästä voi olla kyse esimerkiksi maa ja puutarhatilatalouden puutarhatilatalouden työpaikoissa työttömyysturvalain keinoin työttömyysturvajärjestelmän keinoin tuetaan jo nyt sekä osa aikatyön että keikkatyön vastaanottamista tämä keino on työttömyysetuuden sovittelu työttömyysturvajärjestelmällä tuetaan jo nyt alueellista liikkuvuutta työn perässä ja tässä keino on liikkuvuusavustus harmillisen huonosti tunnettu työn vastaanottamisen tuki tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä mutta myös laajemmin väliaikaisesti tukea työn vastaanottamista ja tuen saajien taloudellista tilannetta covid yhdeksäntoista epidemian vaikutusten vallitessa vaikutusten vallitessa kun siirrymme yhteiskunnassa avautumisen vaiheeseen keinoja koskeva keskustelu on käyty yhdessä maa ja metsätalousministeriön kanssa ja työn taustana on maa ja puutarhatilojen työvoiman tarve maatalous ei kuitenkaan ole yksin kun työllistämistä tai lisätyöllistämistä pohditaan esimerkiksi ravitsemusliikkeille tarjottavaa tukea koskeva hallituksen esitys sisältää osa aikatyön elementin tässä nyt käsiteltävässä esityksessä tarkoitettujen väliaikaisten kannustimia koskevien poikkeusten soveltaminen ei olekaan riippuvainen työnantajan toimialasta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdestoista viidettä voimaan tullutta lakia väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid yhdeksäntoista epidemian vuoksi tähän uunituoreeseen lakiin ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta pykälää työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa esitetään väliaikaisesti korotettavaksi suojaosahan on on se osuus ansioista ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta esityksen mukaan suojaosa nousisi kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa itse laskukaavaa ei muutettaisi myös väliaikaisen poikkeuksen aikana puolet suojaosan ylittävästä bruttotulosta pienentää kuukaudelta maksettavaa täyttä työttömyysetuutta väliaikainen poikkeus koskisi osittain työllistyviä riippumatta siitä millä alalla henkilö työllistyy ja riippumatta siitä onko hän palkansaaja vai yrittäjä väliaikainen poikkeus koskisi myös niitä osittain työllistyviä jotka ovat osa aikatyössä jo ennen lain ehdotettua voimaantuloa tällä väliaikaisella poikkeuksella kannustetaan ja turvataan toimeentuloa tilanteessa jossa lisätyön saamista vaikeuttaa vielä esimerkiksi se miten palvelukysyntä virkoaa kun yhdessä avaamme yhteiskuntaa työttömyysturvalaissa säädetyn liikkuvuusavustuksen osalta hallituksen esityksessä ehdotetaan väliaikaista poikkeusta joka koskisi ehtoa siitä millainen työmatkaan kuluva keskimääräinen aika oikeuttaa liikkuvuusavustukseen kun kyse on kokoaikatyöstä

kiitoksia ministerille esittelystä on toki tärkeää että me pystymme varmistamaan sen että työttömien kohdalla kannustinloukut eivät ole se joka estää tällä hetkellä ottamasta väliaikaista työtä vastaan niin kuin ministeri tuossa toi esille erityisesti ja lähtökohtaisesti tässä on huoli maa ja puutarhatilojen kausityöstä mutta toki myös sitten muustakin työstä uskon että se että tätä työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan väliaikaisesti

on nimenomaan kannustava elementti tässä on tärkeää huomata myöskin se että tämä suojaosan korottaminen koskisi myös yritystoiminnan ansion sovittelua ja se varmasti myös omalta osaltaan tukee sitten sivutoimisesti työllistyviä ja myöskin väliaikaisesti

työmarkkinatukea saavia yrittäjiä voisin kuvitella että myöskin tämä liikkuvuusavustus vaikka tuo tuntimäärä nyt vain yhdellä tunnilla muuttuu omalta osaltaan olisi sellainen joka kannustaisi työttömänä olevia hakeutumaan myöskin väliaikaisiin ja ja määräaikaisiin lyhytaikaisiin työsuhteisiin arvoisa puhemies tässä yhteydessä on hyvä kuitenkin huomauttaa siitä meidän suomalaisen sosiaaliturva ja työttömyysturvajärjestelmämme nimenomaan nämä voisiko sanoa perusosat työmarkkinatuki peruspäiväraha ja sitten toisaalta niihin usein linkittyvä sosiaaliturva ovat sen tyyppisiä että niitten yhteensovittaminen tässä sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on se joka todennäköisesti sitten kaikkein parhaimmalla tavalla tulee ratkaisemaan näitä kannustinongelmia tällä hetkellähän meillä on useimmiten se tilanne esimerkiksi asumistuen sosiaaliturvan perustuen ja ja työttömyysturvan yhteensovittaminen aiheuttaa sellaisen niin sanotun bermudan kolmion että sieltä ihmisen on todella vaikea ponnistaa ulos koska yhden etuuden korottaminen leikkaa toista tai jos siihen tulee työtuloja lisää niin se leikkaa enemmän näitä sosiaalietuuksia kuin mitä sitten tämä hankittu työtulo on tämä konkretisoituu erityisesti lyhytaikaisissa määräaikaisissa työsuhteissa siinä mielessä täytyy vain todeta että tämä määräaikaisena lainsäädäntönä on on varmasti hyvä viedä eteenpäin mutta sitten se varsinainen savotta koittaa siellä edessäpäin kun lähdemme uudistamaan tätä sosiaaliturvalainsäädäntöä

arvoisa puhemies esityksen tavoitteena on siis tukea paitsi maatalouden kausityön vastaanottamista ja liikkumista kausityön perässä myös helpottaa muun työn vastaanottamista ja alueellista liikkuvuutta työn perässä ministeri kertoi että esityksessä

ja muutoksella sanotaan helpotettavan osa aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista erityisesti näillä maa ja puutarhatiloilla mutta myös muualla lisäksi liikkuvuusavustusta maksettaisiin väliaikaisesti lyhyemmästäkin työmatkasta kyse on siis siitä että näiden töiden vastaanottamisesta halutaan tehdä kannustavampaa esityksen takana on kannatettava ajatus

jo aiemmin esittäneet että maatiloille työhön menevän lomautetun tai työttömän pitäisi saada väliaikaisesti pitää koko etuus palkan päällä tämä olisi ollut hyvinkin kannustavaa ainakin silloin kun me tätä esitimme hallituksesta näytettiin tälle vihreää valoa mutta en tiedä mihin se on unohtunut iso mutta tämän esityksen kannalta on edustaja essayahkin tässä vähän viittasi eli se kannustaako tämä sitten varsinaisesti mihinkään vaikka tämä tulosuoja nousee niin asumistuki laskee pelkän työttömyysetuuden suojaosan nostaminen voi pudottaa asumistukea koska työttömyysturvan brutto nousee tämä ongelma on ymmärtääkseni tiedostettu hallituksessa mutta siitä huolimatta nyt ei esitetä että asumistuen suojarajaa nostettaisiin mutta jos ihmiset halutaan oikeasti saada ottamaan vastaan viisitoista tuntia töitä niin täytyisi näitä molempia suojarajoja tietysti nostaa ja tarkastella niinpä valitettavasti epäilen kannustaako tämä esitys tosiaan aidosti tällaisenaan ottamaan vastaan matalapalkkaista osa aikatyötä voi myöskään välttyä ihmettelemästä miten vaikeaa sitten on kannustaa suomalaisia ja maassa jo vakiintuneesti olevia ihmisiä töihin verrattuna siihen miten helppoa se tuntuu olevan turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kohdalla juuri tänään hallintovaliokunnasta on saatu ulos ulkomaalaislain muutos jolla halutaan helpottaa turvapaikanhakijoiden työskentelyä maatiloilla kuten esityksestä ilmenee niin hyöty tulee olemaan melko olematon mutta tulipahan taas hallitukselta tehtyä nämä turvapaikanhakijat saavat palkan päälle ilmaisen asumisen ilmaisen terveydenhuollon ilmaisen ruoan ja valtavan koneiston joka pitää kädestä ja auttaa eteenpäin suomalainen työntekijä jää matalapalkkaisessa osa aikatyössä usein miinukselle mikäli te joskus yrittäisitte tarjota samanlaisia palveluita tai vähän enemmän porkkanaa suomalaisille työttömille ja työmarkkinoilta tipahtaville ihmisille niin voitaisiin sitten taas katsoa kelpaako se työ suomalaisille

arvoisa puhemies tästä maasta ihmisiä jotka ovat kateellisia turvapaikanhakijoille mutta kun mennään tähän esitykseen niin täytyy todeta että virusepidemia on ajanut valtavan määrän suomalaisia pulaan esimerkiksi meillä vantaalla työttömyysprosentti kun lomautetut lasketaan mukaan nousi hetkessä kahdeksasta yli kahteenkymmeneen toisaalta meillä on suomessa myös avoimia työpaikkoja mutta niiden sijainnissa palkkauksessa työajoissa sopimusrakenteessa on ongelmia joiden takia pulaan joutuneen ihmisen ei kannata ottaa riskiä tukien menetyksestä ja taloudellisen tilanteen heikkenemisestä entisestään tämä käsittelyssä oleva esitys tukee ja kannustaa työn menettäneitä lomautettuja työllistymisessä ja parantaa taloudellisia mahdollisuuksia työllistyä tilanteessa jossa yhteiskuntaa nyt aletaan avata lakiehdotuksen tarkoituksena on siis väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä tämä esitys voi kuitenkin olla paljon tätä merkittävämpi arvoisa puhemies täytyy jälleen lämpimästi kiittää ministeri pekosta joka ajoi korotuksen harvinaisen vauhdikkaasti läpi sain olla mukana neuvottelemassa alkuperäistä kolmensadan euron suojaosaa jolloin jo todettiin heti että se summa kaipaa tulevaisuudessa korotusta valitettavasti sen jälkeen viime eduskuntakaudella mitään ei asialle tapahtunut nyt taso alkaa olla riittävä vielä kun saataisiin asumistuki mukaan jolloin järjestelmä olisi linjakkaampi ja kaikki tehot irti ihmisten mahdollisuuksien ja työllisyysasteenkin parantamiseen koska suojaosan nostosta hyötyvät vaikeuksissa olevien ihmisten lisäksi myös yritykset ja aivan koko yhteiskunta voisi toivoa tästä salista löytyvän tahtoa tehdä siitä pysyvä vaikka se joillekin tahoille on tietysti ideologisesti hankala onhan se yhdenlainen iso askel kohti perustuloa arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen että hallitus on tarttunut asiaan pragmaattisesti nopeasti ilman ideologisia jarruja etenkin näin kriisiaikana

tämäkin hallituksen esitys on syntynyt siltä pohjalta että halutaan helpottaa maatalouden

siinä olla muitakin ulottuvuuksia kuitenkin väliaikainen ratkaisu jos tuo edellinen maatalouden luopumistuen ansiotulorajan väliaikaista poistamista koskeva esitys oli marginaalinen niin kyllähän tämä on tietysti maatalouden vielä marginaalisempi mutta silti hyvä esitys josta tietenkin pitää kiittää tämä työttömyysetuuden sovittelun suojaosan korottaminen kolmestasadasta eurosta siis tarkoittaa sitä että tuota summaa ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta sinänsä ihan toimenpide varmaan ja mittaluokaltaan ehkä ehkä asianmukainen tietysti on hyvä myöskin tämä kokoaikatyön liikkuvuusavustuksen mahdollistaminen silloin kun keskimääräinen päivittäinen työmatka on noin kaksi tuntia kun nykyisin tuo raja on kolme tuntia näillä on oma merkityksensä totta kai jos puhutaan sitten näitten työttömyysetuuden saajien käyttämisestä maatalouden kausityöhön tai työmarkkinatukea nauttivien yrittäjien käyttämisestä maatalouden kausityöhön niin siinä on käytännössä suuria ongelmia

odotukset kohdistuvat lähinnä juuri näihin lomautettuihin ja työmarkkinatukea saaviin yrittäjiin ja ja hehän voivat minä päivänä tahansa palata siihen alkuperäiseen varsinaiseen työhönsä se on erittäin hankalaa myös kaikessa tässä kausityössä nyt poimintatyössä pitäisi olla varmuus siitä että työntekijät siellä pelloilla pysyvät ja ja tästä on jo kokemuksia sinänsä myönteinen lomautettu palaa töihinsä tai yrittäjä palaa yrittäjätoimintaansa mutta silloin se viljelijä jää sitten ilman työvoimaa hyvin yhtäkkisesti ja siinä mielessä tämä on hyvin hankala linja hoitaa tätä maatalouden kausityövoimaongelmaa edelleen on tosiasia että äkkiä pitäisi saada pois nämä lukumäärärajat eu ja eta alueiden ulkopuolisen työvoiman käytöltä ja ja myöskin sujumaan

sen vakiintuneen työvoiman saanti joka nämä työt on aina pystynyt tekemään jo monet monet vuodet

herra puhemies kiitos ministeri pekoselle hyvän esityksen esittelystä työmarkkinoilla vallitsee työllistymisen kannalta varsin haastava tilanne yhtäältä ihmisiä on jouduttu lomauttamaan tai irtisanomaan toisaalta esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta erittäin keskeiseen maatalouden toimintaan tarvitaan työntekijöitä sekä kokoaikaisia että osa aikaisia esitys ei kuitenkaan tietenkään rajoitu pelkästään yhteen alaan vaan palvelee laajemminkin kuten ministeri pekonen totesi

ja totta kai myös työnantajien palkkaamista koskevat joustot työnhakijat ja kausityön työpaikat on saatava kohtaamaan siis löytämään toistensa luo vaikka työmarkkinoilla on levottomuutta ja epäselvyyttä tulevaisuudesta monilla aloilla on edelleen voimakas työvoiman tarve paine kohdistuu vähintään nyt osa aikatyöhön jolloin palkkaamiseen ja työn vastaanottamiseen tehtävät huojennukset ovat hyvin perusteltuja

työhön liittyvän matkan kesto ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta ja sitten puhemies esityksen pihvi kokoaikatyötä ei tietenkään ole aina mahdollista saada kaikenlaisen työn tekemisen pitäisi kuitenkin aina olla kannattavaa ja ihmisen hyvinvointia palvelevaa siksi kannusteita työn tekemiseen ja vastaanottamiseen pitää tehdä

arvoisa arvoisa puhemies tätäkin ehdotusta on osaltaan perusteltu perusteltu maatalouden kausityövoiman tarpeella hyvä niin voi olla että sinne vähän apua tästäkin tulee vaikka tähän kieltämättä liittyvät ne haasteet jotka edustaja kiviranta tässä erinomaisesti kertoi on tietysti täysin luonnollista että jos henkilö on menettänyt työnsä toiselta alalta ja sitten lähtee vähäksi aikaa maataloustöihin niin jos hän saa takaisin oman entisen työpaikkansa niin hän siihen myös palaa mutta mutta siitä huolimatta huolimatta tälle esitykselle on kyllä ihan perusteita jos mennään ensin tähän liikkuvuusavustuksen puolelle niin se on ihan järkevää järkevää meillä on iso haaste siinä että työvoimaa on vaikea saada liikkumaan me olemme nähneet näissä isoissa irtisanomisissa muun muassa teollisten yritysten loppumisen osalta hyvin selkeästi selkeästi että ihmiset ovat hyvin radikaalejakin muuttamaan alaa muistan aikoinaan kemijärveltä salcomp lopetettiin sieltä moni lähti koulutukseen lähihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi ja niin poispäin eli hyvin radikaaliinkin alanvaihdokseen ollaan valmiita muttei sen sijaan olla olla kovin halukkaita liikkumaan maan sisällä työn perässä silloin kun se edellyttää muuttoa tämä on tietysti tavallaan ymmärrettävää koska varsinkin niille joilla on siellä perheet ja omakotitalot ja lasten harrastukset ja elämä muuttaminen ei ole niin helppoa mutta se luo kyllä aikamoisen haasteen taloudelle kun on äärimmäisen vaikeaa saada uutta työtä syntymään aina sinne mistä edellinen on on loppunut mutta tämä liikkuvuuden liikkuvuuden edistäminen on ilman muuta kannatettavaa

kun edellinen hallitus tarkoittaen siis siis sipilän hallitusta ei tehnyt mitään tälle suojaosan korottamiselle niin voisin kyllä edustaja saramolle ja muillekin sanoa että varmaan olisi tehty jos se olisi pelkästään positiivinen asia mutta valitettavasti se ei ole se että suojaosaa nostetaan kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kyllä kannattaa osa aikaisen työn tekemisessä ihan varmasti mutta se myös tarkoittaa sitä että kokoaikatyön ja osa aikatyön välisen välisen palkan ero pienenee koko ajan jolloin siinä on myös negatiivinen kannustin toiseen suuntaan sen takia en kannata missään nimessä sitä että pysyvästi nostettaisiin tämä suojaosa kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon se on ihan

mutta nyt kriisitilanteessa on eri asia koska nythän on sinänsä tärkeää että mahdollisimman moni suomalainen olisi osa aikatöissä ja pysyisi sitä kautta kiinni yhteiskunnassa eli kannatan kyllä tätä hallituksen esitystä mutta en sitä että tämä järjestelmä muutettaisiin pysyväksi

puhemies kiitoksia ministerille asian esittelystä sinänsä on minusta oikeinkin hyvä asia että hallitus on hakenut laaja alaisesti näitä toimenpiteitä miten työn vastaanottamisen kannusteita voidaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa lisätä mutta en en malta olla kommentoimatta täällä kollegoiden jo esille nostamia asioita sinänsä minusta tämä työttömyysturvan ja ja asumistuen on ollut toimiva ja ja tarpeellinen muutos mikä on ollut ollut sen viisi kuusi vuotta voimassa mutta mutta se on ikään kuin luotu tähän meidän nykyisen kaltaiseen sosiaaliturvajärjestelmään niin niin pitkään kun me emme tee sosiaaliturvaan laajempaa uudistusta joka aidosti poistaa nämä nämä kannustinloukut ja ja jossa käytännössä ihmiselle tulee aito kannustin aina ottaa sitä työtä vastaan on se sitten lyhytaikaista tai pitempiaikaista siirtyä ensin sinne osa aikatyöhön tai sitten siitä suoraan kokoaikaiseen työhön niin tällaiset elementit ovat ovat tarpeellisia

todetaan että mahdollisten myönteisten vaikutusten kääntöpuolena suojaosan korottaminen heikentää kannustimia siirtyä osa aikatyöstä kokopäivätyöhön tietysti nähtäväksi jää mitkä lopulta ovat tämän esityksen vaikutukset mitä se tulee vaikuttamaan aidosti siihen että ihmisten kannattaa

minä en halua missään tapauksessa syyttää työttömiä vaan siis kyllä pääosin syy on on tämän järjestelmän ja kerta kaikkiaan siinä että työttömän ihmisen ei monessa tilanteessa kannata sitä työtä ottaa vastaan toisena kysymyksenä ministerille miten tämä sotu uudistuksen eteenpäinvienti myös hallituksen asettaman työllisyystavoitteen osalta on tärkeää nimenomaan se että rakenteellista työttömyyttä saadaan painettua alaspäin ja siellä nimenomaan ja työttömyysturvaan liittyvät kysymykset ovat isoja tekijöitä joten mitä tälle uudistukselle kuuluu ja toivottavasti nyt seuraavien vuosien aikana myös saadaan siellä sitten jo tehtyä valmista
asian käsittelyyn varattu aika näyttää kuluvan umpeen ministeri pekonen olkaa hyvä
arvoisa puhemies haluan kiittää edustajia erittäin hyvästä ja rakentavasta keskustelusta sosiaaliturvan uudistus selvästi nousee esiin myöskin tässä keskustelussa ja sille todellakin on tarvetta edustaja marttinen kysyi mitä sosiaaliturvauudistukselle kuuluu kaikesta huolimatta tänä keväänä huhtikuussa työ parlamentaarisessa ryhmässä on saatu käyntiin ja kuten edustaja niin myöskin itse toivon että sieltä nopeasti saadaan myöskin jotain jotain valmista ehkä esittelyyn toki työ on todella pitkäjänteistä mutta jos saadaan pieniä paloja pienin askelin tässä

kannustinkysymyksiä niihin on syytä perehtyä syvemmin myöskin sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa kuten todettu ja ja se työ on nyt sitten käynnissä tässä ryhmässä nimenomaisesti parlamentaarisesti käydään läpi kaikkien puolueiden esiin nostamia ongelmia joita nyt tässäkin keskustelussa aika monta on on nostettu esiin

päädytään tekemään pysyviä muutoksia näihin suojaosiin varmasti osa näistä muutoksista jotka nyt on säädetty väliaikaisesti tämän epidemian vuoksi on sellaisia joita voitaisiin harkita myöskin pysyviksi elementeiksi elementeiksi meidän ja siksi näiden muutosten vaikutuksia onkin syytä nyt erityisen tarkasti seurata koska siitä saamme myöskin sitten työkaluja tähän meidän käynnissä olevaan sosiaaliturvan uudistukseen kiitos

arvoisa herra puhemies eun puhtaan energian paketin sisältämä uusi lainsäädäntö tuli voimaan kesällä kaksituhattayhdeksäntoista lainsäädäntöpakettiin sisältyvät muun muassa sähkön sisämarkkinoita koskeva asetus eun energia alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskeva asetus sekä sähköalan riskeihin varautumista koskeva asetus sähkön sisämarkkinoita asetusta sovelletaan ensimmäisestä päivästä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä sähköalan riskeihin varautumista koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltioitten on tullut nimetä asetuksessa toimivaltainen viranomainen viimeistään viidentenä päivänä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä hallituksen esitys sisältää ensimmäisen osan niistä muutoksista joita puhtaan energian paketin lainsäädännöstä aiheutuu kansalliseen energiamarkkinalainsäädäntöömme esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia ja energiavirastosta annettua lakia nyt ehdotetuilla kansallisilla täytäntöönpanotoimilla on kiire koska asetuksen velvoitteet ovat tulleet voimaan vuoden alusta syksyllä hallitus antaa vielä esityksen joka koskee uuden sähkömarkkinadirektiivin täytäntöönpanoa hallituksen esityksen keskeinen muutos on sähköalan riskeihin varautumista koskevan asetuksen mukaisen toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimettäisiin energiavirasto energiavirasto hoitaa jo nykyisin sähkön riittävyyden ja ja toimintavarmuuden varmistamiseen tähtääviä kansallisia viranomaistehtäviä asetus sähköalan riskeihin varautumisesta vahvistaa säännöt jäsenvaltioiden yhteistyöstä sähkökriisien eli sähkön riittävyysongelmien ja suurhäiriöiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi asetuksella luodaan toimintatavat sähkön toimitusvarmuuteen kohdistuvien riskien arviointiin yhteisiin eurooppalaisiin menetelmiin perustuen asetuksen perusteella jäsenvaltioiden on määriteltävä alueelliset ja kansalliset sähkökriisiskenaariot sekä laadittava niitten pohjalta riskivarautumissuunnitelmat riskivarautumissuunnitelmissa on esitettävä toimenpiteet joita suunnitellaan asetuksen mukaisten sähkökriisien ehkäisemiseksi niihin varautumiseksi ja lieventämiseksi asetus edellyttää jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä sähkökriisien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi jäsenvaltioiden on tarjottava apua alueellisilla ja kahdenvälisillä toimenpiteillä sähkön toimittamiseksi jäsenvaltioille joilla on sähkökriisi jäsenvaltioiden on sovittava tarvittavista teknisistä oikeudellisista rahoitusta koskevista järjestelyistä kriisitilanteissa esimerkiksi avunannosta maksettavan kohtuullisen korvauksen osalta sähkön sisämarkkinoita koskeva asetus vahvistaa perusperiaatteet hyvin toimiville yhdennetylle sähkömarkkinoille ja vahvistaa säännöt rajat ylittävää sähkökauppaa varten sekä helpottaa hyvin toimivien ja avointen tukkumarkkinoitten syntymistä arvoisa puhemies sähkön sisämarkkinasääntöjen tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä verkkosääntöjen ja suuntaviivojen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista sovellettavista seuraamuksista uuden asetuksen säännöksissä yksilöidään vanhasta asetuksesta poiketen tarkasti ne eu lainsäädännön kohdat joiden rikkomisen varalta jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksia vastaavasti uudesta sähkömarkkinadirektiivistä on poistettu säännöksiä joita koskeviin rikkomuksiin katsottiin liittyvän jäsenvaltioiden velvoite säätää seuraamuksia sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain pykälän seuraamuksia koskevia säännöksiä on tältä osin tarpeen tarkistaa vastaamaan uutta eu lainsäädäntöä asetuksen ja direktiivin seuraamuksia koskevien säännösten tarkentuminen mahdollistaa eun sähkömarkkinalainsäädäntöön pohjautuvien seuraamusten nykyiseen verrattuna tarkemman kohdentamisen ja myös osittaisen rajaamisen

arvoisa puhemies hallituksen esitys sähkömarkkinalainsäädännön muuttamisesta on tosiaan pitkälti tekninen valitettavasti tämä lakiesitys on siinä mielessä puutteellinen että kaikkein oleellisimmat ja kiireellisimmät ongelmat on jätetty tulevaisuudessa ratkottaviksi erityisesti kohtuuttomiksi nousseisiin ja edelleen kasvaviin sähkönsiirtohintoihin tulee puuttua viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtohinnat ovat keskimäärin tuplaantuneet ihmisten turhautumista tähän tilanteeseen lisää se että toisin kuin sähköenergian osuutta sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa koska sähköverkko on luonnostaan monopoli sähkö on myös välttämättömyyshyödyke täällä suomessa ihmiset eivät voi valita olla käyttämättä sähköä siirtohintojen nousu johtuu kahdesta asiasta ensinnäkin sähköverkon rakentamisesta uusista säävarmuusvaatimuksista jotka astuivat kaksituhattakolmetoista voimaan sekä verkkoyhtiöille sallitusta tuotosta joka on viime vuosina noussut kumpaankin kokonaisuuteen siis sähköverkon rakentamiseen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja toisaalta verkkoyhtiöiden tuottoihin pitää puuttua ihmisten rahastamista sähköverkkomonopolilla ei pidä hyväksyä varsinkaan nyt keskellä talouskriisiä ihmisten toimeentulo ja yritysten tulevaisuus ovat vaakalaudalla epäoikeudenmukaiseen monopolituottoon joka voi tosiasiassa olla jopa kolmekymmentäkaksi prosenttia on mahdollista puuttua ja sitä voidaan nykyisestä merkittävästi leikata säätämällä lakiin yleiset periaatteet hinnoittelumallista hintojen pitäisi heijastella nykyistä paremmin todellisia sähköverkon rakentamisen kustannuksia sekä sähköverkkoliiketoiminnan tosiasiallisesti tosiasiallisesti lähes olematonta riskiä tuottoon puuttumalla voitaisiin pelkästään verkkoyhtiöiden tuotosta saada vuosittain yli neljäsataa miljoonaa euroa säästöä sähkönkäyttäjien siis meidän kaikkien siis miljoona euroa säästöä joka ikinen päivä lisäksi huolehtimalla siitä että sähköverkon rakentaminen on mahdollisimman kustannustehokasta voidaan tutkimuksen mukaan säästää yli yhdeksänsataa miljoonaa euroa tulevista investoinneista miksi tässä hallituksen esityksessä sivuutetaan täysin nämä tärkeimmät muutostarpeet miksi hallitus ei halua puuttua sähköverkkoyhtiöiden kohtuuttomiin tuottoihin onko kyse verkkoyhtiöiden lobbausvoimasta vai mistä kokoomus on esittänyt oman lakipakettinsa siitä miten siirtohintoja saadaan pistettyä kuriin ministeri lintilä olette perustellut kauppalehdessä tämän hallituksen lakiesityksen venyttämistä sillä että nyt voidaan eduskuntaan tuoda vain sellaisia esityksiä joissa ei nähdä syvempää tarvetta debattiin onko täällä eduskunnassa siis joku vastustaa näihin siirtohintoihin puuttumista eikö tämä esitys olisi osaltaan vastaus myös tähän talouskriisiin vahvistettaisiin suomalaisten ostovoimaa
arvoisa puhemies edustaja vestman aivan oikealla tavalla kiinnitti huomiota näihin sähkönsiirtohintoihin joiden korotukset ovat olleet kyllä aivan aivan mahdottomia toki siihen tietysti liittyy sekin kuinka paljon verkkoa rakennetaan mutta myöskin nämä tuotot ovat täysin kohtuuttomia kun kyse on monopoliasemassa olevista yhtiöistä toivonkin todella että ministeri ja koko hallitus ottaa vakavasti sen erittäin perusteellisesti edustaja vestmanin johdolla tehdyn kokoomuksen lakiesityksen tästä aiheesta aiheesta ja ja tähän tähän vielä vahvasti paneutuu voin myös sanoa että kun tulen semmoiselta alueelta jossa tämä caruna oy vaikuttaa ja olen myös itse valitettavasti heidän asiakkaansa kuten muutakin suomalaista niin mistään yksittäisestä asiasta ei kansanedustajalle siellä caruna alueella kyllä oman käsitykseni mukaan tule enempää palautetta kuin näistä sähkönsiirtohinnoista ja epäluottamuksesta tätä järjestelmää kohtaan tunnen toki sen historian millä tähän ollaan päädytty mutta nyt on jo niin pitkään menty että on kyllä aika käydä kiinni näihin näihin kohtuuttomiin tuottoihin joita edustaja vestman hyvin kuvasi kuvasi

riskitön bisnes kuten kuten täällä on jo kuvattu arvoisa puhemies sellainen normaali viesti joka sieltä carunasta tulee sähkön käyttäjälle on sellainen milloin kyse on sitten siitä että sähkönsiirtohintaa on nostettu se oli suurimmillaan kaksikymmentäseitsemän prosenttia jos muistan oikein viimeinen korotus taisi olla kolme pilkku yhdeksän prosenttia on korotettu kuutta pilkku viittä prosenttia ja viesti on aina sen mukainen että

korottuu kuusi pilkku viisi prosenttia mutta teidän ei tarvitse tehdä mitään minä toivoisin että me lähettäisimme tästä salista sellainen viestin carunalle että sähkönsiirtohintojen korotuskatto pudotetaan viidestätoista prosentista viiteen prosenttiin ja teidän ei tarvitse tehdä mitään se olisi semmoinen viesti joka olisi aivan aivan paikallaan ja kohdallaan kohdallaan tässä on kyse todellakin sadoista miljoonista euroista jotka koskevat tavallista suomalaista kuluttajaa vuosittain tässä on ihan selvästi muodostunut sellainen tilanne että tämän monopolin tuotto on kohtuuton ja ja nämä nämä rahat olisivat merkittäviä kuluttajien pussissa ja ja kulutuksessa eli kyllä tämä on nyt semmoinen asia johon on ihan pakko tässä tilanteessa puuttua

arvoisa herra puhemies sähkönsiirtohinnat herättävät ihmisissä ärtymystä ja pettymystä en ihmettele tätä lainkaan siirtohinnat ovat monin paikoin kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana moni taivastelee sähkönsiirron hintaa laskuja maksaessaan se on täysin ymmärrettävää omassa kotimaakunnassani satakunnassa esimerkiksi kokemäellä sähkölämmitteisessä pientalossa asuva joutuu pulittamaan vuosittain pelkästään sähkönsiirrosta yli tuhatyhdeksänsataa euroa porissa ja raumallakin noin tuhatneljäsataa euroa vuodessa sähkönsiirron hinnat ovat nousseet hyvin korkeiksi nämä summat ovat ihmisille todella suuria ja nostavat asumisen kustannuksia ympäri suomea herra puhemies sähköverkko on luonnollinen monopoli ihmiset eivät kilpailuttaa sähkönsiirtoaan vaan lasku tulee jokaiselle annettuna tuntuu absurdilta että samaan aikaan kun ihmiset kärvistelevät korkeiden siirtohintojen siirtohintojen kanssa jakavat julkisesti omistetut yhtiöt osinkoja ja konserniavustuksia yli kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa ihmisten välttämättömällä tarpeella rahastaminen on väärin näiden sähkönsiirtohintojen nousun taustalla on vuosien aikana ollut yhtiöiltä eriytetyt investoinnit sähköverkon säävarmuuteen laki on kannustanut yhtiöitä investoimaan verkkoon myös tarpeettomasti investoinnit ovat mahdollistaneet yhtiöille korkeamman tuoton ja myös merkittävän osingonjaon tämä siirtoyhtiöiden toiminta maksatetaan aivan tavallisen suomalaisen kotitalouden kustannuksella se on myös pois kaikesta muusta kulutuksesta kokoomuksen eduskuntaryhmä valmisteli tämän tilanteen muuttamiseksi edustaja vestmanin johdolla lakiesityksen

jolla sähkönsiirtohintoja saadaan laskettua olemme esittäneet ensinnäkin verkkoyhtiöiden tuoton leikkaamista sillä monopoliasemassa toimivan yrityksen ei pidä rahastaa sähköverkon asiakkaita hinnoittelun pitää vastata todellisia kustannuksia verkkoyhtiöiden ylisuuret investoinnit pitää myös lopettaa maakaapelointi on monelta osin kallista se on järkevää asutuskeskuksissa mutta maaseudulla harvoin kustannustehokasta lisäksi esitämme siirtohinnan korotuskaton tuntuvaa leikkausta nykyisestä viidestätoista prosentista viiteen prosenttiin ihmetystä herättää se miksi hallitus ei ole tarttunut tässä esityksessä esityksessä näihin räikeisiin ongelmiin jotka ovat nousseet esille jo aikaisemmin hallitus on esittänyt vain kosmeettisia muutoksia sähkömarkkinalainsäädäntöön mutta nyt jostain syystä nämä muutokset on karsittu pois tästä esityksestä suomalaiset eivät saa tästä esityksestä mitään apua korkeisiin sähkönsiirtohintoihinsa herra puhemies kysyisin ministeriltä onko hän valmis tarttumaan tähän kokoomuksen eduskuntaryhmän erinomaiseen lakialoitteeseen ja tuomaan sen viipymättä eduskuntaan jotta näihin epäkohtiin saadaan puututtua ja ja saadaan helpotusta tavallisten suomalaisten arkeen

kyllä kyllä se niin on että jos katsotaan minkälaista kansalaispalautetta vuosien mittaan ihmisiltä on tullut niin kyllä määrällisesti niistä suurin osa on liittynyt sähkönsiirtohintaan kansalaiset ovat kerta kaikkiaan tyytymättömiä siihen sähkönsiirtohinta on noussut keskimäärin sata prosenttia vuodesta kaksituhattakahdeksan omakotiliiton tekemän tutkimuksen mukaan johon osallistui seitsemäntuhattakuusisataa vastaajaa yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia oli sitä mieltä että siirtohinnat ovat liian korkeita ja se ei ole keskittynyt pelkästään yhteen kuntaan vaan vastaajia oli kahdestasadastakolmestakymmenestäviidestä kunnasta

toivoimme että tämä esitys olisi sellainen mutta valitettavasti siitä on jäänyt puuttumaan muutama keskeinen asia ja tuon esiin niistä kolme ensinnäkin verkkoyhtiöiden tuottoa on leikattava ja tässä pitää muistaa kaksi asiaa ei pidä tuijottaa pelkästään tuottoprosenttiin vaan myöskin siihen pääomaan mistä se tuotto lasketaan sitoutuneen pääoman arvo ei voi oleellisesti erota tasearvosta

poiketa esimerkiksi siitä säävarmuuden laatutasosta sitten kolmantena ovat nämä siirtohintojen vuotuiset korotukset valtio asetti vuonna kaksituhattaseitsemäntoista säännön että korotus voi olla maksimissaan viisitoista prosenttia mutta sekin on aivan liian suuri me kokoomuksessa ehdotamme että se olla viisi prosenttia silloin olisimme jo selvästi lähempänä totuutta arvoisa puhemies tämä sähkönsiirtohinta koetaan verona kansalaisten taholla mutta tämä kokonaisuus on sen verran monimutkainen että se vaatii lainmuutoksia erittäin moneen eri kohtaan ja myöskin perehtymistä siihen minkälaiset laskentatavat tässä on ja minkälaiset laskentatavat ovat vallalla myöskin euroopassa meillä jossain määrin poikkeavat nämä laskentatavat ja ja siitä osin johtuvat nämä väärällä väärällä tavalla käytetyt pääoma arvot tässä tuoton laskennassa arvoisa puhemies tässä

arvoisa puhemies tämähän on tosi mielenkiintoista keskustelua kun täällä kokoomuksen nuoret edustajat vestman ja marttinen tosiasiassa hyökkäävät tässä pääministeri jyrki kataisen hallituksen sateenkaarihallituksen tekemää ratkaisua vastaan kun valtioenemmistöinen fortum myytiin kansainvälisille pääomasijoittajille carunalle vaikka kysymys on luonnollisesta monopolista jossa vaihtoehtoa ei ole ja hinnoittelu on sen vuoksi täysin vapaata luonnollisia monopoleja on paljon ja sähkönsiirto on yksi sellainen no varmaan edustajia marttinen ja vestman täytyy ymmärtää kun he eivät olleet täällä silloin paikalla mutta edustajat kauma ja ja satonen olisivat omaa pääministeriään kyllä silloin voineet neuvoa se olisi silloin ollut ajankohtaista tätä virhettä ei olisi pitänyt tehdä valtio omistaja olisi kyllä voinut estää ja ja neuvoa sinänsä fortumillehan tämä oli käsittääkseni liiketaloudellisena suorituksena hyvä mutta valtiolle ja tälle kansalle se oli huono ratkaisu luovutus olisi voinut olla mahdollinen mutta se olisi pitänyt tietysti tehdä suomalaisille eläkeyhtiöille jotka eivät silloin kuitenkaan olleet ajan tasalla muuta kuin kaksi yhtiötä taisi ottaa osuuden tästä sähkönsiirrosta jonka fortum luovutti olen kyllä ihan samaa mieltä siitä että sähkönsiirron hintaa pitäisi tarkastella kriittisemmin siinä lähdettiin silloin jo alkuaan liian korkeasta sähköverkon tuoton sallitusta tasosta eräs liiketaloudellista konsultointia tekevä yhtiö ehdotti huomattavasti alempaa tuottoa tällaisen luonnollisen luonnollisen monopolin toiminnalle sähkönsiirrolle mutta sitä ei noudatettu tätä nykyistä tasoa jota on kyllä pudotettu pikkuhiljaa koko ajan

on perusteltu muun muassa sillä että siihen sisältyy veroa kysyin asiaa eräältä kansainvälisen kansainvälisen vero oikeuden asiantuntijalta ja hän totesi että hänen tämmöisen nopean arvionsa mukaan caruna maksaa siis jos puhutaan carunasta kymmenen prosenttia tuloveroa se ei ole kovin paljon sen vaikutus ei tähän tuottovaatimukseen voi olla kovin suuri sen haluan todeta että keskusta on omalta osaltaan hallitusvastuussa ollessaan korjannut tätä asiaa varmaan on vielä tehtävää mutta keskusta ei ollut silloin hallituksessa kun fortumin sähkönsiirron myynti carunalle sallittiin

arvoisa puhemies sähköverkko on tosiaan luonnollinen monopoli ja olen samaa mieltä siitä että luonnollinen monopoli on syytä pitää julkisessa omistuksessa itse asiassa jos palaan kaksituhattayhdeksäntoista kevään vaaleihin niin silloin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja ja keskustan puheenjohtaja nostivat kumpikin esille sellaisen mahdollisuuden että että nämä yksityiseen omistukseen myydyt verkot voitaisiin ostaa takaisin julkiseen omistukseen nyt tässä tilanteessa ymmärrämme että sellaisia rahoja jopa kymmentä miljardia euroa ei ei ole ja meidän täytyy tässä tilanteessa reagoida ja tuoda lakiin uusia vaatimuksia joilla sähkönsiirtohinnat pistetään kuriin haluan muistuttaa hallitusta siitä että teillä on hallitusohjelmassa kirjaus teillä on kirjaus siitä että sähkönsiirtohintojen hillitsemiseksi toteutetaan muun muassa sähkönsiirron kustannusselvityksen johtopäätöksiä kehitetään sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja asutusalueilla tammikuussa oli nähtävillä hallituksen esitysluonnos siinä siinä tuotiin esille tiettyjä tosin hyvin puutteellisia keinoja hillitä siirtohintojen korotuksia nyt ihmettelen mihin tämä lakiesitys on jäänyt se olisi erittäin tärkeää saada eduskunnan käsittelyyn tässä tilanteessa jossa tosiaan suomalaisten toimeentulo yritysten tulevaisuus on on vaakalaudalla kysyn ministeri lintilältä olisitteko valmis tukemaan sitä että tämä kokoomuksen huolellisesti valmisteltu lakipaketti sähkönsiirtohintojen pistämiseksi kuriin otettaisiin täällä eduskunnassa käsittelyyn se on se on valmisteltu hallituksen työn tueksi ja talousvaliokunnassa asiaa on viedä eteenpäin tämä olisi tärkeä kädenojennus suomalaisille ja suomalaisille yrityksille tässä vaikeassa tilanteessa kuten totesin joka ikinen päivä kun asiaa lykätään maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle suomalaisille miljoona euroa päivässä ylimääräistä professori collanin laskelman mukaan se tarkoittaa neljäkymmentäviisituhatta euroa joka ikinen tunti tämä on sellainen asia jonka kanssa ei kannata viivytellä ja kysyn edelleen ministeriltä estääkö joku tuomasta tätä esitystä tällä hetkellä tänne eduskuntaan se liittyy talouskriisiin se toisi helpotusta ihmisille ja yrityksille ja

puhemies varsinaisesti hallituksen esityksessä on kyse siitä että riskeihin sähköalalla koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltioitten on tullut nimetä asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen viimeistään viidentenä päivänä tammikuuta ja energiavirasto meillä sitten nimettäisiin riskeihin varautumista koskevassa asetuksessa tarkoitetuksi tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi mutta kun täällä kollegat ovat nyt puhuneet ja keskustelleet tästä siirtohinnoittelusta yleisemminkin tässä yhteydessä haluan todeta että edustaja kiviranta täällä ihan oikein muisti että se oli tapaninpäivän myrsky puhuttiinko peräti tapani myrskystä joka aiheutti sitten täällä poliittisella puolella jonkunmoisen ylireagoinnin kenties voisi tässä tilanteessa puhua jolloinka sitten tämä maakaapelointivelvoite tuli sähköyhtiöille voisi sanoa että siinä lainsäädäntöä tehtäessä ei ymmärretty ihan täysin mitkä esimerkiksi tämän sijoitetun pääoman tuottokatot voisivat olla ja ja voi sanoa että kyllä tällä hetkellä jos verrataan vaikka muihin pohjoismaihin esimerkiksi ruotsiin

selvitettäisiin ja sitten todellakin lähdettäisiin pohtimaan niin kuin täällä talossa on tehnyt muutama kollega lakiesityksenkin siitä missä tuo tuottoarvon katto voisi olla tietysti sitten tässä vielä voisi sanoa että on ollut epäonnisia kauppoja kun on on myyty ulkomaisille yhtiöille verkkoa ja sitä kautta sitten sitten myöskin nämä tuotot tuotot ovat valuneet maailmalle arvoisa puhemies sinällänsä varmasti tämä lainsäädäntökohta tässä itsessään on on kannatettava ja eteenpäin vietävä mutta kokonaisuutena tähän sähkönsiirtohinnoitteluun kansalaiset toivovat kyllä nytten muutoksia ja ja toivovat että hallitukselta siihen tulisi

arvoisa puhemies kiitos puheenvuorosta tässä kun ruvettiin näitä vanhoja asioita asioita miettimään niin niin se on ihan hyvä että edustaja kiviranta tämän asian nosti esille nämä täytyy ihan suoraan puhua jos aloitan tapani myrskystä niin muistan sen erittäin hyvin koska myöskin omassa kunnassani oli sellaisia alueita että puoleentoista viikkoon sähköt eivät toimineet ja siellä oli maatiloja ja muita ja tilanne oli aika vakava oikeasti mutta aivan kuten edustaja essayah sanoi niin niin siinä varmasti tapahtui ylireagointi minä luulen että kun tässä menee nyt muutama vuosi eteenpäin niin tässä salissa käydään aika monta keskustelua on tehty aikamoinen ylireagointi ja siitä seuraa sellaisia taloudellisia vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen joita sitten aika pitkään joudutaan miettimään mutta se on ihan totta että siinä varmasti on tehty sen mukaan ja itse asiassa tässä kokoomuksen aloitteessa nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen että tämä investointi olisi realistisella tasolla

ei olisi viisasta tätä maakaapelointia

on kallista no sitten tähän ehkä isompaan kysymykseen joka sinänsä ei liity tähän tapani myrskyyn minun oman muistikuvani mukaan vaan liittyy tähän carunan myymiseen jota fortum vahvasti silloin tahtoi ensinnäkin täytyy sanoa se että jos tietoni ovat oikeat ja muistini pelaa niin esittelevä ministeri asiassa oli nykyinen ulkoministeri haavisto jos näin jos näin ymmärrän että hän oli silloin omistajaohjauksesta vastaava ministeri mutta on totta että myös kokoomus oli siinä hallituksessa hallituksessa mukana ja kyllä se on sellainen asia että siinä täytyy nostaa reilusti käsi virheen merkiksi että se on mennyt ja se on ollut virheellinen ratkaisu vaikka siitä valtava rahasumma silloin maksettiinkin nyt se on nähty jälkikäteen että se se raha otetaan sitten sähkönkäyttäjiltä pois ja ja se osoittaa kyllä sitä että

pitää yhteisissä käsissä jatkossa siinäkin on muuten yksi opetus ettei nyt sorruttaisi samaan sitten kun ollaan tässä poikkeuksellisessa taloustilanteessa taas hyvin pian niin kuin silloinkin oltiin että houkutus saada lyhytaikaisia tuottoja jostakin on aika suuri on erittäin tärkeätä että maltti maltti näissä näissä yhteyksissä säilyy mutta siitä huolimatta tästä on jo niin pitkään kulunut tästä on jo toistakymmentä vuotta aikaa että ei voi olla niin että tämä on maailman tappiin näin vaan kyllä meidän pitää pystyä tälle asialle jotain tekemään ja sen takia edelleen vetoan ministeriin ja hallituspuolueiden edustajiin siinä että tämä edustaja vestmanin ja kokoomuksen aloite kannattaa todella ottaa vakavasti koska meidän kannattaa viimeisen päälle selvittää se mitä tässä voidaan tehdä suomalaisten kuluttajien hyväksi
arvoisa herra puhemies itse lakiesityksestä ei juurikaan tullut keskustelua siirtohinnoista mutta totta sen verran että tämä on alkujaan ollut siihen siirtohinnoitteluun yksi osa mutta niin kuin hyvin tiedätte niin näissä poikkeusolosuhteissa on tehty tietyt parlamentaariset säännöt joita nyt noudatetaan kyllä parlamentarismin kunnioittaminen on kuitenkin suomalaisen demokratian kivijalkaa ei tarvitse ottaa kokoomuksen aloitetta esille ja tuoda sitä välittömästi meillä on hallituksen oma esitys joka tullaan tuomaan syksyllä kun parlamentaarinen tilanne on sellainen että se pystytään täydellä salilla käsittelemään kyllä kaikille kansanedustajille pitää antaa tilaisuus koska on on hyvin merkittävästä laista kyse kyllä minä haluan kuitenkin toteuttaa parlamentarismia sillä tavalla että se koskee kaikkia jokainen kansanedustaja on yhtä arvokas jokaisen ovat kansalaiset tänne valinneet mutta syksyn aikana toivon mukaan saadaan saadaan nyt sitten sellainen tilaisuus että pystytään tämä esitys tänne

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön keväällä kaksituhattayhdeksäntoista hyväksytty eun maakaasumarkkinadirektiiviä muuttanut direktiivi siltä osin kuin suomen lainsäädännössä on muutostarpeita muutosdirektiivin tavoitteena on laajentaa euroopan unionin maakaasumarkkinasäännösten soveltamisalaa koskemaan kolmansista maista tulevia ja niihin meneviä kaasunsiirtoputkia jäsenvaltioiden on tullut saattaa muutosdirektiivin edellyttämä lainsäädäntö voimaan viimeistään kahdeskymmenesneljäs

kaasudirektiivin muutoksesta käytiin iso poliittinen vääntö eun toimielimissä syksyn kaksituhattaseitsemäntoista ja kevään kaksituhattayhdeksäntoista välisenä aikana direktiivin muutos pelkistyi valmistelussa ja julkisessa keskustelussa pitkälti kysymykseen suhtautumisesta nord stream kaksi kaasuputkihankkeeseen suhtautuminen direktiiviin myös jakoi osan jäsenvaltiosta kahteen leiriin joiden näkökulmat direktiiviehdotukseen poikkesivat vahvasti toisistaan riippuen siitä miten kyseiset jäsenvaltiot suhtautuivat nord stream kaksi hankkeeseen on kuitenkin huomattava että direktiiviehdotus oli luonteeltaan yleinen kysymys oli siitä a sovelletaanko eun kaasumarkkinalainsäädäntöä kaikkiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin siirtoputkiin vai ovatko ne kaikki eun kaasumarkkinalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella ja b sovelletaanko eun kaasumarkkinalainsäädäntöä pelkästään jäsenvaltioiden alueella ja aluemerellä vaiko myös jäsenvaltioiden talousvyöhykkeellä suomi ajoi direktiivineuvotteluissa johdonmukaisesti kompromissilinjaansa jonka mukaan toisaalta eun kaasumarkkinalainsäädäntöä tulee soveltaa johdonmukaisesti koko eun alueella eli myös kolmansista maista tuleviin siirtoputkiin mutta toisaalta eun

muutosdirektiivi hyväksyttiin lopulta pitkälti sen kompromissilinjan mukaisesti jota suomi ajoi arvoisa puhemies suomen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kaasumarkkinalain soveltamisala on jo alkujaan kattanut suomen ja ja venäjän välisen yhdysputken putkeen sovelletaan suomen kaasumarkkinalainsäädäntöä ja verkkosääntelyä heti suomen rajalta lähtien vastaavasti suomen kaasumarkkinalainsäädäntöä ei ole sovellettu suomen talousvyöhykkeellä kulkeviin kaasuputkiin tämän vuoksi kaasudirektiivin muutoksesta ei aiheudu kansalliseen lainsäädäntöömme kuin vähäisiä teknisluonteisia muutoksia edellä mainitun lisäksi eun kaasumarkkinalainsäädännön soveltamisalan muutos vaikuttaa suomeen sitä kautta että eun kaasuverkkoasetuksen soveltamisala laajeni koskemaan myös kolmansista maista tulevia siirtoputkia

maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin muutosdirektiivin mukainen yhdysputken määritelmä joka kattaa sekä jäsenvaltioiden väliset että myös suomen ja kolmansien maiden väliset yhdysputket muutos on luonteeltaan säädöstekninen maakaasumarkkinalain säädöksiä jotka koskevat uuden infrastruktuurin vapautumista vapautumista eräistä maakaasuverkkojen sääntelyyn liittyvistä velvoitteista esitetään muutettavaksi muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti vapautusmenettely ulotettaisiin koskemaan suomen ja kolmansien maiden välisiä uusia yhdysputkia lisäksi täydennettäisiin vapautuksen myöntämisen edellytyksiä ja menettelyn sääntöjä säännöksillä ei ole käytännössä on vaikutusta suomeen koska epätodennäköistä että uusia kolmansiin maihin suuntautuvia yhdysputkia suomeen enää rakennettaisiin sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännös sääntelyviranomaisten välisestä yhteistyöstä suomen ja kolmannen maan välisen yhdysputken sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa

tällä hetkellä tällä näköalalla joka meillä on olemassa ei ole tilannetta jossa sellainen olisi kolmansista tulossa ja toki kaikki muistavat sen keskustelun jota silloin käytiin muistatte tanskan tilanteen miten tanska suhtautui miten saksa suomi olihan se tietysti siihen nähden tunteita herättävää että puhuttiin nord stream kakkosesta kun ykkösessä oli periaatteessa jo käyty se keskustelu siitä varmasti pitkälle johtui sitten tämä koko direktiivivääntö jota jota käytiin ja jonka varmasti edustaja essayah muistaa erittäin hyvin pitkäaikaisena europarlamentaarikkona varmasti vielä paremmin kuin useimmat meistä mutta tällä hetkellä tilanne on verrattain stabiili

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ensinnäkin perustelut sille miksi tämä on täällä käsiteltävänä vaikka täällä on tarkoitus käsitellä koronan lisäksi vain kiireellisiä välttämättömiä esityksiä tämän tausta on se että itse asiassa tästä oli hallituksen esitys jo viime vaalikaudella mutta se raukesi kun sote ja maakuntauudistus kaatui samalla myös nämä säädökset jäivät antamatta mitä nyt ollaan tässä mietinnössä käsittelemässä olisi pitänyt tulla voimaan jo ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentä joten nyt päästään tässä asiassa eteenpäin eli tämän esityksen tavoitteena on muuttaa kevan hallintorakennetta paremmin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä kevan valtuutettujen rooli olisi esityksen mukaan valvonnallinen mutta lisäksi se päättää muun muassa jäsenyhteisöjen maksuosuuksista vahvistaa tilinpäätöksen myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyy kevan talousarvion hallituksen roolia vahvistetaan suhteessa valtuutettuihin ja hallituksella olisi yleistoimivalta hoitaa kevan asioita hallituksen esityksen myötä

osuuskunnan tuottamaan palveluja ehdotukset turvaavat myös osaltaan kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyyttä valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä talousvaliokunta esittää lausunnossaan että sosiaali ja terveysvaliokunta punnitsisi valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanon määräytymistä koskevien säännösten muuttamista siten että osa jäsenistä nimitettäisiin kunta alan sijaan muiden julkisalojen joiden eläketurvan toimeenpanoa keva hoitaa ehdottamista henkilöistä

yhdeksännen pykälän viidennessä momentissa ehdotetaan kevan hallitukselle mahdollisuutta delegoida toimivaltaansa toimitusjohtajalle ja muille kevan viranhaltijoille tai työntekijöille talousvaliokunta toteaa lausunnossaan että hallitukselle kuuluviin asioihin voi liittyä delegointitarpeita

arvoisa puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä todellakin tämä oli sitten näitä voisiko sanoa viimekertaisen soten soten

kaatumisen johdosta poisjääneitä lainsäädäntöjä joita kuitenkin tulee viedä eteenpäin kyseessä on lähinnä hallinnon läpinäkyvyyttä ja selkeyttä lisäävä esitys arvoisa puhemies tässä ollaan tätä hallituksen jäsenten määrää lisäämässä yhdeksästä yhteentoista ja tuolla talousvaliokunnallako oli jo näkemyksiä siitä minkätyyppisiä erilaisia asiantuntijoita tulisi sitten tässä hallituksessa ottaa huomioon pidän tärkeänä sitä että tämä käsitellään nimenomaan eläkelainsäädännön näkökulmasta ja että nämä asiantuntijatahot ovat sellaisia joilla on asiantuntemusta ennen kaikkea

lakiesityksessä kysymys on kahdesta asiasta työttömyysturvan suojaosan tilapäisestä nostosta ja liikkuvuusavustuksen perusteiden parantamisesta myöskin väliaikaisesti itse kannatan molempia asioita työttömyysturvan suojaosahan asetettiin tammikuussa kaksituhattaneljätoista ja silloin jo pohdittiin millainen vaikutus tällä suojaosalla on henkilöiden motivaatioon ottaa vastaan työtä merkittävää vaikutusta sillä ei varmaankaan ole ollut mutta tietenkin työttömyyden pitkittyessä voi olla että että ihminen ikään kuin vieraantuu työelämästä eikä välttämättä enää sitten lähde hakemaan töitä jos jos tuntuu siltä että saman rahan saa mitään tekemättäkin mutta tämän suojaosan tarkoitushan oli alun alkaen vaikuttaa sillä tavalla että nimenomaan työtä kannattaisi ottaa silloinkin kun kun kyse on on pienistä töistä tai hyvin lyhytaikaisista töistä ajatus on se että kun se suojaosuus oli kolmesataa euroa niin vasta ylittävä määrä vaikuttaa työttömyysetuuden määrään jolloin viisikymmentä prosenttia bruttotulosta pienentää maksettavaa etuutta nyt tässä esityksessä esitetään että tämä kolmesataa euroa nostettaisiin tilapäisesti viiteensataan euroon tämän on arvioitu lisäävän työttömyysturvamenoja kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa nyt jos katsotaan tämän päivän työttömyyslukuja niin meillä on lomautettuna kokoaikaisesti melkein satakuusikymmentäkaksituhatta ihmistä ja yt neuvotteluilmoituksia on tullut koskien yli puolta miljoonaa työntekijää eli me puhumme suuresta joukosta ihmisiä johon tämä uudistus voi vaikuttaa arvoisa puhemies haluan vielä tuoda esiin sen että jo muutama vuosi sitten teetin eduskunnan tietopalvelussa laskelman siitä että mitä jos tätä suojaosaa nostettaisiin kolmestasadasta viiteensataan euroon tein sen myös sillä tavalla että että se nostettaisiin ikään kuin lineaarisesti riippuen siitä mikä on ollut henkilön ansiotulon taso ennen työttömäksi jäämistä koska tuo suojaosa kolmesataa euroa voi merkitä tuhatviisisataa euroa saaneelle erilaista summaa kuin vaikkapa kolmetuhattaviisisataa euroa saaneelle eli eli pitäisikö sen suojaosuuden olla jollain tapaa riippuvainen

aiemmasta palkkatasosta se on yksi asia jota toivoisin että sosiaali ja terveysministeriössä pohdittaisiin olen sitä mieltä että sitten kun tämä kausi on ohi tämä väliaikainen kokeilu on ohi niin otettaisiin opiksi siitä mitä mitä tästä kaudesta on nyt saatu ja pohdittaisiin näitä erilaisia malleja joilla tätä suojaosaa voitaisiin nostaa jatkossa ehkä pysyvästikin

arvoisa puhemies kiitos ministeriölle valmistelusta tämä on tärkeä työkalu työkalu tähän työllisyystilanteeseen ja erityisesti kausityövoiman osalta kiitos myös että laajasti työmarkkinajärjestöjä on kuultu kuultu tässä valmistelussa tänäänhän tulivat uudet työttömyysluvut luvut ovat tietysti synkkiä ja näitä työkaluja työkaluja tässä tilanteessa tarvitaan mutta kyllähän tämä huhtikuun lukujen tuplaantuminen täysin näistä koronarajoitteista johtuu ja ja se on aivan ymmärrettävissä positiivistahan siellä on se että vaikka työllisyysluvut ovat kuluttajien ja yritysten luottamus toukokuussa näyttää selvästi pilkahduksia paremmasta kyllä näillä kaikilla hallituksen toimenpiteillä niin yrityspaketeilla kuin sitten näillä työllistämistoimenpiteillä tähän tähän ilmapiirin parantamiseen on selvä selvä vaikutus mikä positiivista niin myös kuluttajien luottamusindikaattori on on viime viikkoina kääntynyt huomattavasti parempaan suuntaan ja juuri tällä tulevaisuudenuskon parantamisella me

no nyt käsittelyssä oleva työttömyysetuuden väliaikainen korotus tukee erityisesti osa aikatyötä ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista miksi tämä on tärkeää just osa aikatyön osalta sovitellun ansioturvan saajista kuusikymmentäyhdeksän prosenttia on osa aikatyöntekijöitä kuusikymmentäyhdeksän prosenttia ja ja minusta tämä on hyvä hyvä täsmäase erityisesti siihen tärkeää on myös tämä liikkuvuusavustuksen päivittäminen voisi sanoa kolmesta kahteen tuntiin sinänsähän tämä liikkuvuusavustus ei ei ole työkaluna ollut sitä mihin se aikoinaan tarkoitettiin ja ihan ymmärrettävistä syistä mutta ehkä tämä esitys nyt sitten voi nostaa pikkuisen sen profiilia ja nostaa ainakin keskusteluun ja se on varmaan tämän kausityövoiman osalta ihan ihan hyvä työkalu uskon että näillä työkaluilla nyt tuetaan tätä kausityövoimaa ja laajemminkin työn vastaanottamista erityisesti marjatilojen ja maatalouden puolella mutta myös muutenkin muutenkin kaikki lisätyökalut mitkä työllisyyden parantamiseksi ovat tarpeen ovat kyllä nyt tässä tilanteessa tuiki tärkeitä

arvoisa puhemies kiitos ministerille tästä hyvästä esityksestä edustaja eskelinen nosti esille ja ministeri itsekin puheenvuorossaan totesi että tietoisuus siitä on ollut aika heikkoa onko ministeri teillä ajatuksia siitä miten tätä tietoisuutta nyt voitaisiin lisätä jotta ihmiset myöskin löytäisivät sinne arkeen ja työn vastaanottamiseksi tietoisuuden tästä liikkuvuusavustuksesta voimme tehdä täällä kyllä muutoksia mutta mutta se miten ne sitten käytännössä lähtevät elämään riippuu esimerkiksi tämän tietoisuuden lisäämisestä ja ja haluaisin kuulla ministeriltä mitä ajatuksia teillä ministeriössä on sen osalta mitä sitten tulee itse tähän esitykseen suojaosan korotuksesta niin mielestäni korotus on merkittävä yksilön kannalta

aikoinaan että kun nimenomaan suojaosuus lähti tulemaan lainsäädäntöön niin oli paljon niitä tilanteita joissa esimerkiksi vaikka osa aikainen postin jakaminen heikensi henkilön taloustilannetta sitä kautta ei oikeastaan ole edes kysymys siitä että ihminen ei haluaisi vastaanottaa sitä työtä vaan taloudellisesti yksinkertaisesti ei ei siihen ollut ollut valmiutta ja sen takia suojaosuuden tuleminen aikoinaan oli oli merkittävä asia mutta ajattelen aivan samanlaisesti kuin taisi olla edustaja kauma joka nosti esille sitä että tämän myötä kun suojaosuutta nyt vielä korotetaan niin varmasti olisi tarpeen tutkiskella mikä vaikutus sillä sillä käytännössä on ihmisten arkeen ja työn vastaanottamiseen kaikki toimet joilla työn vastaanottamista voidaan lisätä ja helpottaa ovat ovat tervetulleita sen verran tässä aikaisemmassa keskustelussa on kyllä korjattavaa että itse asiassa uusimpien analyysien mukaan porkkana

tai keppi ei olisi se ratkaiseva asia työttömyydestä työhön pääsyssä vaan vaan ensisijaisesti tuki ja apu ja niin tässäkin vaikka nostamme suojaosuutta tärkeää on että että myöskin työttömät saavat sen tuen ja avun mitä kautta he sitten voivat löytää sinne työn syrjään työn syrjään kiinni tämä asia pitäisi myös nivoa yhteen yhteen tällaisen korotuksen yhteydessä mutta vielä lopuksi kysyisin ministeriltä miten tämä suhteutuu nyt muihin etuuksiin esimerkiksi toimeentulotukeen jätetäänkö tämä korotettu suojaosuus huomioimatta toimeentulotuessa asumistuesta täällä onkin jo puhuttu mutta miten on toimeentulotuen

arvoisa puhemies myös minä haluan tässä kehua että hieno esitys ja kiittää ministeri pekosta siitä että että tämä nyt tuodaan eduskuntaan koronan takia tosiaan tämä työttömäksi joutuneiden ja lomautettujen tilanne on on akuutti tänään uutisoitiin uudeltamaalta että työttömien työnhakijoiden määrä on tässä huhtikuussa lähes kahdeksankymmentätuhatta ihmistä enemmän kuin vuosi sitten eli kasvua on yli sata prosenttia ja lomautettujen osalta nyt huhtikuussa verrattuna vuoden takaiseen yli kolmetuhattaneljäsataa prosenttia enemmän ja sitten toisaalta niin kuin niin kuin kuultiin esittelyssä on myös niin että että näitä avoimia työpaikkojakin on mihin tällä sitten pyritään itse ymmärrän niin että tällä nyt nimenomaan pyritään tukemaan ja kannustamaan niitä ihmisiä jotka ovat työnsä menettäneet tai ovat lomautettuina pyritään auttamaan siinä työllistymisessä ja ja parantamaan niitä taloudellisia mahdollisuuksia työllistyä eli eli lisäämään työllistymisen kannusteita ja kuten kuten täällä todettiin niin tässä tilanteessahan tämä on aivan aivan äärimmäisen tärkeää no sitten tähän suojaosaan joka joka siis käytännössä tarkoittaa sitä sitä rahasummaa jonka työtön saa ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyyspäivärahaan sitä tässä nyt siis esitetään nostettavaksi kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon itse olen sitä mieltä että tämä on hyvä hyvä asia ja ja tämähän on on ollut vasemmistoliiton esitys aiemminkin olen nähnyt että tätä on nostettu esille jo jo aiemmin tämäkin parantaa tosiaan sitä työttömyysturvaa saavien asemaa ja ja helpottaa työn vastaanottamista nythän nythän tässä toki kyse on väliaikaisesta nostosta itse ajattelen että se

väliaikaisenakin hyvä hyvä uudistus sitten tuli esille tämä sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja aivan niin sehän meillä tässä tosiaan on edessä ja ja toivottavasti siinäkin sitten osaltaan liikutaan tällaiseen suuntaan mitä täällä on on kuvattu pois sanktioista ja rankaisemisesta ja kyykyttämisestä ja kannustinloukoista siihen suuntaan että että annetaan sitä apua ja tukea ja kannusteita tällainen positiivinen ihmiskuva mihin ainakin itse uskon mutta kuten ministeri hyvin hyvin totesi vastauspuheenvuorossa niin niin tästä saadaan nyt sitä hyvää tietoa myös sitä työtä varten

puhemies ensinnäkin totean sen että tämähän liittyy tietysti nyt koronaan ja on tilapäinen muutos ja on sinne lokakuun loppuun asti voimassa se tietysti kertoo myös siitä että tätä ei ole tehty normaalin valmistelun mukaisesti ei ole ollut lausuntokierroksia vaan tämä on pikaisesti tänne tuotu ja edustan myös sitä kantaa tietysti että se

voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai pysyvää vaan sen pitää olla kiireellisyydestä haluan sen tässä nyt todeta kun meillä on useamman kuukauden ajan ollut kiireellisiä esityksiä että kyllä tässä talossa ja valiokuntatyössä alkaa tämä kiire myös tuntua on harmillista että edustajat kokevat että ei ehdi välttämättä perehtyä riittävällä tavalla

sen haluan todeta ensinnäkin tästä suojaosan nostosta että tässähän taustalla on erityisesti tämä maatalouden kausityövoima asia tietystikään tällainen muutos ei voi olla toimialariippuvainen sen pitää sitten koskea kaikkia työttömiä ja se on minusta kaikella tavalla aivan oikein tämä on myös yrittäjille mahdollista toisin kuin tuo liikkuvuusavustus täällä äsken muisteltiin jo sitä mistä lähtien on ollut tämä suojaosan korotus tämä kolmesataa euroa vuosi taisi olla tosiaan kaksituhattaneljätoista mutta muistaakseni kertaakaan ei ole suojaosaa korotettu se on ollut sen saman verran mitä silloin aikanaan säädettiin ja varmasti on aiheellista katsoa tässä tilanteessa vuonna kaksituhattakaksikymmentä ja kun tässä on tämä väliaikainen

ei ei saa olla niin että tämä työttömyysturvan ja suojaosan yhteys estäisi ottamasta vastaan kokoaikaista työtä

samalla tavalla mietin myös tätä sosiaaliturvauudistusta se työhän on lähdössä käyntiin ja kiitos siitä että saan olla siinä työssä mukana ajattelen niin että kun komitealla on seitsemän vuoden aika niin sen pitäisi pystyä olemaan ratkomassa myös koronan jälkeisiä koronasta johtuvia ongelmia ja sillä tavalla ehkä myös tukemaan hallituksenkin työtä vaikka se ei ole hallituksesta riippuvainen vaan on parlamentaarinen komitea yksi asia jossa se erityisen tärkeätä olisi on nimenomaan tämän sosiaaliturvan ja palkkatyön yhteensovittaminen niin että mahdollisimman

arvoisa puhemies kiitos edustajille keskustelusta keskustelu jatkui yhtä rakentavana kuin ensimmäiselläkin puoliskolla ja hyvin myöskin tässä keskustelussa nousivat nämä sosiaaliturvan ongelmakohdat ja monet pulmakohdat esiin joita tuossa ensimmäisenkin osion aikana läpikäyntiin sosiaaliturvakomitean aikataulusta todettakoon edustaja vestmanille tässä heti että vaikka me olemme nyt aikatauluttaneet sen komiteatyöskentelyn kahdeksaksi vuodeksi kahden vaalikauden hallituskauden ajalle niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä että koko työn tarvitsisi olla valmista kun sieltä jotain tuodaan ulos ja kuten tässä edustaja vehviläinen hyvin totesikin esimerkiksi tästä sosiaaliturvan ja palkkatyön yhteensovittamisesta niin se on yksi niistä tärkeistä asioista jonka itse toivoisin saatavan sieltä nopeasti myöskin etenemään mutta kuten todettua työ on parlamentaarista eikä niinkään minun käsissäni edustaja kauma nosti tuossa omassa puheenvuorossaan voimakkaasti esiin myöskin vaikutusten arvioinnin arvioinnin näitten väliaikaisten toimien osalta ja myöskin edustaja salonen kiinnitti tähän huomiota ja itse asiassa varmasti te kaikki se on äärimmäisen tärkeää ja sen takia me nimenomaan haluamme perehtyä näihin vaikutuksiin erityisellä tarkkuudella seurata niitä seurata niitä myöskin työmarkkinoiden näkökulmasta sekä niitä hyviä että huonoja vaikutuksia jotta me voimme sitten näitä kokemuksia hyödyntää siinä sosiaaliturvan uudistamisen komiteatyössä sitä kautta saadaan myöskin tämmöistä konkreettista kokemusta näitä asioita on kuitenkin esitetty täällä salissa useammin mutta nyt päästään niitä väliaikaisesti myöskin kokeilemaan ja varmasti myöskin tämä edustaja kauman esiin nostama suojaosan tuloriippuvuus se että se voisi olla jotenkin tuloista riippuvainen on on hyvä esimerkki siitä että tätä asiaa voitaisiin siellä käsitellä edustajat eskelinen ja salonen kiinnittivät huomiota tähän liikkuvuusavustukseen ja se todella on erittäin huonosti tunnettu työn vastaanottamisen tuki ja ja en tiedä miten nyt konkreettisesti lähtisin ikään kuin kertomaan ihmisille meidän täytyy varmasti tehdä sosiaali ja terveysministeriössä työ ja elinkeinoministeriön ja myöskin työvoimahallinnon kanssa siinä yhteistyötä jotta me saamme tämän avustuksen tunnetuksi toivon että myöskin tämä julkinen keskustelu ja tämä pieni muutos nyt tähän avustukseen toisivat jotenkin tunnettuutta tälle tälle tukimuodolle jotta tästä voitaisiin sitten tiedottaa työttömille henkilöille edustaja saloselle vastaan vielä tuohon toimeentulotukiasiaan että tämä suojaosan korotus ei välttämättä nyt valitettavasti tuo vastaavaa hyötyä toimeentulotuen saajille ja tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää että hallitus on sitoutunut uudistamaan toimeentulotukea tällä kaudella ministeri kiurun johdolla ja myöskin se että että toimeentulotukiriippuvuuden vähentäminen on yksi meidän sosiaaliturvan kokonaisuudistuksemme tavoitteista on tärkeää puhemies ihan lopuksi vastaan vielä edustaja vestmanille kysymykseen tästä muusikosta helsingin sanomien jutusta jonka itsekin luin totean että tähän asiaan luin tämän jutun on perehdyttävä on juuri näin kuin totesitte että jos ihminen kuuluu työttömyyskassaan on sinne maksanut eikä harjoita harjoita yritystoimintaa niin hänen pitäisi olla oikeutettu työttömyysturvaan perehdyn tähän asiaan